päiväjärjestyksen kolmantena asiana on eduskunnan oikeusasiamiehen vaali oikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi joka alkaa ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakahdeksantoista ja päättyy kolmaskymmenesensimmäinen kahdettatoista kaksituhattakaksikymmentäyksi

vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali siis umpilipuin äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny hylätään vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja

vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat

ja ari jalonen

sadastakahdeksastatoista miljoonasta eurosta satayhdeksän miljoonaa euroa johtuu valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen korjauksesta taustaksi todettakoon että nykyään valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistus tehdään vuosittain eikä enää joka neljäs vuosi kuten aiemmin ensi vuotta koskeva koskeva kustannustarkistus perustuu siis kolmen vuoden takaisiin eli vuonna kaksituhattaviisitoista kunnille maksettuihin valtionosuuksiin

ilmi että alkuperäisestä tarkistuslaskelmasta puuttui merkittävästi huomioon otettavia kustannuksia taustalla on kuntien taloustilastoinnissa ilmi tullut virhe konkreettiseksi syyksi ilmeni että vuoden kaksituhattaviisitoista käyttötaloustiedon keruussa hus oli jättänyt kirjaamatta kustannuksia neljänsadankolmenkymmenen miljoonan euron edestä ja näin tilastokeskukselle ei tullut oikeita tietoja eikä tieto ongelmasta välittynyt valtiovarainministeriöön virhe paljastui vasta kuntaliiton alettua vertailla eri vuosien kustannuksia mittaluokaltaan näin suuria virheitä ei saa tapahtua jatkossa jokainen varmasti on tästä samaa mieltä valtiovarainministeriö ja ja tilastokeskus käyvät nyt virheen syntymisen tarkasti läpi ja varmistavat että vastaavaa ei pääse tapahtumaan uudelleen tilanteen odotetaan huomattavasti parantuvan taloustietojen raportoinnin automatisoituessa ja otettaessa käyttöön kuntatieto ja maakuntatieto ohjelmat kuntatieto ohjelma tullaan ottamaan käyttöön vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista alkaen alkaen

viime viikolta kuntaliiton tilastointi siitä että kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti on alenemassa ensimmäistä kertaa kahteenkymmeneen vuoteen tämä on hieno asia mutta samalla rehellisyyden nimessä on hyvä ymmärtää ja tiedostaa se että kuntien taloudellinen kehitys on eriytymässä ja meillä on joukko kuntia joiden taloudellinen liikkumavara on pieni ja joissa huoli kunnan rahoituspohjan kestävyydestä on aidosti aiheellinen

arvoisa puhemies haluan kiittää tästä mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro tässä yhteydessä ja haluan myöskin kiittää valtiovarainministeriötä ja ministeriä siitä että olemme saaneet lisäystä tasoristeysten korjaamiseksi kaksi miljoonaa euroa ensi vuodelle

elikkä noin sataneljäkymmentä kappaletta kuuluu olosuhteiltaan heikoimpaan luokkaan nyt käynnistetään ja toteutetaan ensi vuodesta alkaen tasoristeysten sulkeminen ja mahdollisesti tarvittavien korvaavien tiejärjestelyjen sekä varoituslaitosten toteutus aloittaen turvallisuuskriittisimmistä luokan seitsemän tasoristeyksistä

onnettomuusastetta inventointi ja toteutus tehdään vuonna kaksituhattakahdeksantoista liikennevirasto selvittää satelliittinavigointiin perustuvan junien paikannuksen hyödyntämistä reaaliaikaisissa junissa varoittamassa tasoristeyksissä lvmn satelliittinavigointijärjestelmän ohjelman osana ja tämän lisäksi selvitetään myöskin paikkatiedon saatavuutta ja hyödyntämismahdollisuuksia liikenneturvallisuuden edistämiseksi kaiken kaikkiaan myöskin kiinnitetään huomiota verkon kokonaisturvallisuustasoon ja otetaan myöskin huomioon onnettomuustutkintakeskuksen suositukset suunnitellessamme rakentaessamme ylläpitäessämme rataverkkoa tulevaisuudessa tämä kaiken kaikkiaan on tärkeä kokonaisuus ja nyt tehdyt toimenpiteet ovat vasta alkua ja toivon myöskin että tämä ohjelma saadaan sitten vietyä loppuun seuraavan viiden vuoden aikana kiitos
ja nyt on mahdollista käydä debattia tästä aiheesta pyydän

rouva puhemies on mukava saada mukaviakin papereita välillä saliin ja mukavia tilastoja tänäänhän esimerkiksi op ryhmä on nostanut omia kasvuennusteitaan nyt jo yli kolmen prosentin ja he ennustavat myös että ensi vuonna kasvu jatkuisi näin näin vahvana muutos taloudessa on ollut tämän hallituksen aikana merkittävä ja on ollut myös mukava huomata että

he eivät pysty työllisyyden parantamisen kautta omaa tilannettaan parantamaan eikä täällä löydy mitään näitten ihmisten tilanteen parantamiselle talouskasvu ei siis näytä kuuluvan eläkeläisille tai lapsiperheille ja opiskelijoille ihmettelette ja puhutte siitä että velkaantuminen lisääntyy vaikka talous kasvaa näin vahvasti ei sitä tarvitse ihmetellä kun katsoo teidän hallituksen se on että leikataan menoja sieltä missä ihmisillä tilanne ja annetaan veronkevennyksiä tämän valtakunnan varakkaimmille ja isompituloisille ihmisille se johtaa siihen että rakenteellinen alijäämä kasvaa se johtaa siihen että velkaantuminen pysyy korkealla tasolla arvoisa puhemies kysyn vielä valtiovarainministeriltä oletteko kiinnittänyt huomiota näihin digitalisaatiohankkeisiin siihen että valtiolla on miljardin euron hankkeet vuosittain sen selvititte valtiovarainministerinä eli seitsemänsadan miljoonan euron

puheenjohtaja edustaja heinonen oli ehkä vähän vaatimatonkin tänä vuonna ilmeisesti talouskasvu nousee jopa neljään prosenttiin ja ensi vuonna sitten ehkä siihen kolmeen ainakin tässä täydennysesityksessä on hyviä kohtia on erittäin tärkeää että näitten tasoristeyksien parantamiseen tulee lisärahaa on erittäin tärkeää että raaseporin onnettomuuden kaltaiset tapahtumat vältetään jatkossa varoitusvaloja ja puomeja on saatava lisää ja niitten rakentamista on toteutettava määrätietoisesti erittäin kirri tikkakoski tieosuus on monia tärkeitä syitä tehdä se muun muassa metsä groupin biotuotetehtaan tuotteitten kuljetuksen varmistaminen ja myös raaka aineen kuljetuksen varmistaminen monelle pienelle kunnalle minun kotikunnallenikin on on tärkeää että tulee tuo pienoinen lisäys ensi vuoden valtionosuuteen joka

rouva puhemies toden totta kasvun tulisi nyt kuulua kaikille olin puhemies hieman toiveikas kun huomasin että tässä täydentävässä lisätalousarviossa hallitus olisi tullut tässä suhteessa järkiinsä ja ajatellut että näin todella on se on reilua ja oikeudenmukaista ja katselin että siellä sitten tässä kuntien ja valtion välisessä kustannusten kuntien rahoitus lisääntyy pettymys oli se kun siinä ei ollutkaan kysymys arvaatte ministeri orpo mitä tarkoitan siitä että palauttaisitte nämä ansaitut lomarahat ahkerille hoitajille siivoojille opettajille ja

leikkasitte konkreettisesti voisiko esimerkiksi tässä yhteydessä täydentävässä lisätalousarviossa olla sen paikka

arvoisat sosiaalidemokraatit kyllä kasvu kuuluu kaikille kannattaa mennä sinne työpaikoille siellähän tämä työllisyysasteen kasvu näkyy eli ihmiset duunarit keskustelevat siellä keskenään ja ovat monet kuulleet siitä että työpaikkoja syntyy kasvu kuuluu kaikille mitä tulee turvallisuuteen hienoa että tässä tilanteessa hallitus satsaa miljoonittain rahaa nimenomaan sisäiseen turvallisuuteen poliisille suojelupoliisille ja rajavartiolaitokselle erityisesti terrorismin torjuntaan uskon että tämä saa kansalta täyden tuen lisäksi joudutaan käyttämään kolme pilkku kahdeksan miljoonaa euroa vähemmän valtion korvauksiin kotouttamisessa koska nämä turvapaikkamäärät ovat pienempiä kuin mitä olisi odotettu ja tietysti hienoa on se niin kuin yhteisesti eduskunnassa olemme kaikki nähneet että rintamaveteraanien kuntoutukseen laitetaan lisää rahaa kysyisin arvoisalta ministeriltä kun nyt tiedämme että eun sijaan voimme antaa suomalaisille kunnille reippaasti yli sata miljoonaa euroa

todellakin meidän taloutemme kasvunäkymät ovat tällä hetkellä hyvät ja itse asiassa luulen että tämä ensi vuoden budjetti ja täydentävä esitys on tehty hiukan liian maltillisille kasvulukemille eli siis luulen todellakin osuuspankinkin ennuste on lähempänä oikeaa kuin tämä vmn kaksi pilkku yksi mille tämä pohjautuu mutta sitten on taas toisaalta kolikon kääntöpuoli tämäkin täydentävä esitys lisää valtion velanottoa kuusikymmentäseitsemän miljoonaa ja itse asiassa valtion taseasema on heikentynyt huomattavasti tänäkin vuonna eli siis lisääntyvä velanotto heikentää valtion taseasemaa nyt pitäisi alkaa pikkuhiljaa vahvistamaan valtion tasetta no on täällä hyviä asioita niin kuin tämä hailuodon silta sadankuudentoista miljoonan hanke kahdenkymmenen vuoden sopimuskausi ja sitten tuonne nivalaan nikkelikaivoksen siistimistöihin laitetaan yksi pilkku kolme miljoonaa ensi vuonna lisää tänä vuonna laitettiin jo viisi miljoonaa

arvoisa puhemies täytyy edustaja elolle todeta että kyllä siellä työpaikoillakin duunarit ihmettelevät että kuuluuko kasvu kaikille eli siellä edelleen puhututtaa tämä tehty kilpailukykysopimus aika paljon ja sielläkin ihmetellään edelleen sitä että hallituksella ei ole halukkuutta oikaista tätä epäoikeudenmukaista päätöstä mitä tulee julkisen sektorin työntekijöiden lomarahojen leikkauksiin kun tässä on keskusteltu hallituksen talouspolitiikan isosta linjasta niin kiinnitin huomiota siihen että valtiovarainministeri orpo taas kerran sanoi että jakovaraa ei ole tämähän antaa syvästi harhaanjohtavan kuvan siitä politiikasta mitä tämä hallitus on harjoittanut on harjoittanut jakovaraa on kyllä ollut yhden pilkku viiden miljardin ansiotuloveron kevennyksiin jotka ovat suosineet suurituloisia suomalaisia kaikista eniten ja yhtä lailla on ollut jakovaraa kilpailukykysopimuksen kustannusten kattamiseen jonka julkistaloutta heikentävä vaikutus on lähes miljardin verran ainoita joille tätä jakovaraa ei ole riittänyt ovat suomalaiset pienituloiset

arvoisa rouva puhemies olen erittäin kiitollinen siitä että kirri tikkakoski sai viimeinkin sille kuuluvan rahoituksen sanon sille kuuluvan koska liikennemäärät ovat lähellä lähellä kahtakymmentätuhatta ajoneuvoa vuorokaudessa ja metsä groupin investoinnin myötä tuo liikenne vielä kasvaa siellä olivat turvallisuusnäkökohdat jo erittäin järkyttäviä ja ja liikenteen sujuvuutta

haittaava ohitusmahdollisuuksien puute oli ilmeinen

vilpittömän kiitoksen tästä päätöksestä sekä pääministerille että liikenne ja viestintäministerille ja valtiovarainministerille haluan antaa mutta sen lisäksi pienemmän näkökohdan kunnille jaettiin tässä tässä talousarviossa vielä lisää rahaa mutta ihan kaikkia kuntia se ei auttanut omalla kohdallamme on kolmensadanseitsemänkymmenen euron vähennys per asukas

puhemies kun kuuntelee tätä keskustelua niin tuntuu siltä että hyvin moni täällä salissa unohtaa sen että edelleen ensi vuonna otetaan miljarditolkulla velkaa tämän maan menojen kattamiseen

purkaa sääntelyä yritystoiminnan edellytyksiä kasvattaa parantaa palkansaajien työssä käymistä ja niin edelleen jotta me saamme tämän kakun kasvamaan jotta meille sitten kertyy enemmän verotuloja jotta me voimme maksaa niille jotka tienaavat vähemmän tai tarvitsevat sitä apuamme maailmantalous on kasvanut jo pitkään suomen suomen talous on päässyt nyt vihdoin tähän imuun mukaan mutta meidän rakenteemme ovat edelleen liian raskaita meillä on edelleen liian raskasta sääntelyä jota pitää purkaa ja se on tehtävä ennen kuin maailmantalouden suhdanne kääntyy jälleen laskuun silloin me romahdamme tosi pahasti jos emme saa tätä hommaa kuntoon sitä ennen

arvoisa puhemies on hienoa että suomen talous on lähtenyt kasvuun siitä saamme kaikki olla iloisia kuitenkin myös minä ihmettelen tässä kun valtiovarainministeri sanoo että ei ole minkäänlaista jakovaraa ja hallitus itse nyt tässä täydentävässä esittää että otetaan lisää lainaa kuusikymmentäseitsemän miljoonaa euroa missä on johdonmukaisuus haluaisin tietää kun sanotte että ei ole jakovaraa ja otetaan lisää rahaa se ei ole oikein johdonmukaista politiikkaa arvoisa hallitus mutta sitten kun tätä selailee huomaa että tässä on kyllä aivan turhiakin menoeriä esimerkki siitä on tämä kielikokeilu johonka osoitetaan nyt kaksi pilkku kolme miljoonaa euroa se ei tule tuomaan meille yhtään uutta työpaikkaa

arvoisa puhemies kiinnittäisin huomiota siihen että meillä kasvu on nyt varsin ravakkaa historiaamme nähden niin olisin kuitenkin vähän huolissani pidemmän aikavälin kasvun edellytyksistä ja sen varmistamisesta suomessa se ei ole itsestään selvää samoin kuin meidän hyvä viennin veto mutta myös haluaisin kiinnittää huomiota tähän varsinaiseen täydentävään talousarvioon pitkän odotuksen jälkeen oli tosi hieno asia että kirri tikkakosken nelostien korjausrakentamiseen liikeni nyt rahoitusta se on tosi tärkeä hanke kaikki keski suomen kansanedustajat ovat tehneet paljon sen eteen töitä ja olemme yhdessä olleet siitä myöskin täällä paljon puhumassa se on liikkeellelähtöraha tärkeälle hankkeelle ja se on oikeastaan jatkumoa sille mitä viime vaalikaudella tehtiin nelostien korjaamiseksi äänekosken päässä ja radan sähköistämiseksi jotta sellu tulee tänne vuosaaren satamaan hyvällä tavalla nämä kaikki ovat tärkeitä elinkeinoelämälle mutta myöskin yhteiskunnalle ylimalkaan lopuksi haluaisin kiinnittää

mikä on tämä kaksi miljoonaa euroa joka on varattu kai henkilöliikenteen kilpailuttamisen edellytysten rakentamiseen mihin tarkoitukseen se raha on tarkoitettu

työllisyys paranee ja se on tietysti äärettömän tärkeä asia syitä ja ansioita siitä voi jakaa aika monellekin taholle eikä hallituskaan ansioton ole on tärkeää kuitenkin muistaa se että meillä on miljoona ihmistä jotka eivät ole työelämässä ja ovat varsin pienituloisia enemmänkin tietysti on kaiken kaikkiaan ja heille täytyy hoitaa siitä budjetin kautta se kohtuullinen oikeudenmukainen osuus ja siinä on meillä puutteita arvoisa puhemies minäkin yhdyn näihin kirri tikkakoski moottoritien rakentamisen valtuuksiin kiitän erittäin lämpimästi että näin on tapahtunut se on todella tällä hetkellä suomen vilkkaimmin liikennöity kaksikaistainen tie vaarallinen mäkinen ja liikennemäärät jatkuvassa kasvussa muun muassa äänekosken takia myös puolustusvoimille ja ilmavoimille se on tärkeä ja jyväskylän kaupungille ja koko valtakunnalle koska se on valtakunnan ylivoimainen pääväylä

arvoisa puhemies minäkin yhdyn kiitoksiin hallitukselle ja paikalla oleville ministereille orpo ja berner tästä kirri tikkakoskesta on hienoa että tämä pullonkaula on nyt nelostieltä saatu pois mutta minua huolettaa yleisesti tämä ten t verkon kohtalo kaksituhattakolmekymmentä mennessä tämän pitäisi olla moottoritie aina ouluun tai kemiin saakka ja ja rahaa tähän ei ole että tätäkin keski suomen hanketta lähes kolmekymmentä vuotta metsästettiin kuinka jatkossa sitten aiotaan tämä yhtälö ratkaista olemmeko me katsoneet loppuun esimerkiksi tuon euroopan cef rahoitus instrumentin että voisiko sieltä mahdollisesti tulla jatkossa rahaa koska tämä on kes tämätön tie että näitä odotetaan ja odotetaan ja kuitenkin euroopan unioni vaatii tätä ten t verkkoa kuntoon kaksituhattakolmekymmentä mennessä

todellakin pääradan kehittämiseen on tulossa rahaa pasila riihimäki välille ja se on tärkeää meille myös siellä pohjoisemmassa asuville ihmisille totta kai tämä raaseporin tasoristeysonnettomuus kyllä herätti paljon myös kansalaisilta yhteydenottoja ja on hyvä että siihenkin on puututtu vaikka kovin isoa rahaa ei ole kuitenkin tasoristeyksien turvallisuutta voidaan parantaa mitä tulee tähän kirri tikkakoskeen niin täytyy tietysti ymmärtää että äänekosken biojalostustehdashan on valtakunnallinen hanke ja varmasti tarvitaan tätä väylää olen samaa mieltä kyllä että nelostie on meidän pääteitä toisaalta sitten taas toisen tien varrelta tuolta kolmostieltä katsoen voisin sanoa että kyllä sielläkin on isot liikennemäärät toistakymmentätuhatta autoa todellakin ja se tarvitsisi myös rahaa se on ollut myös liikenneselonteossa aikaisemmin mutta onneksi kuitenkin tampereelle tulee nyt sitten rahaa nimenomaan tuohon areenahankkeeseen joka minusta on hyvin tärkeä

tässä on monia hyviä kohtia mutta nostan yhden asian esille edustaja elo nosti tämän sisäisen turvallisuuden ja noihin turvallisuusviranomaisiin lisäisin pelastusviranomaisen pelastusviranomaisena tiedän kuinka pahaa jälkeä tulee kun tasoristeyksessä auto ja juna kolaroivat näitä vaarallisia risteyksiä on poistettu ja niihin on kiinnitetty huomiota mutta tämä kahden miljoonan lisäys siihen on erinomainen lisäys sillä saadaan vähän vauhtia siihen koska joka ikinen kolari tasoristeyksessä on on liikaa

tarvitsisi lisätä koska jos me pois niin se vaatii kokoajatien radan sille puolelle saattamaan sen liikenteen turvallisempaan kohtaan ja siellä eritason lisää kaivataan tähän tärkeään

reagoinut näihin tasoristeysonnettomuuksiin ja niitten turvallisuuteen kaksi miljoonaa euroa lisää kiitos siitä tämän vuoden määrärahan kanssa se on neljä pilkku seitsemän miljoonaa niin kuin ministeri kertoi se tarkoittaa sitä että tällä nopeudella tai tällä tällä tasolla meidän tasoylikäytävämme poistuvat kuudessakymmenessäkahdeksassa vuodessa kaksituhattakahdeksankymmentäviisi poistuu viimeinen eli kyllä siihen varmaan tarvitaan tiukempi ja parempi ote olen vuosikymmenet katsonut veturin keulalta näitä tasoristeyksiä ja nähnyt niitä läheltä piti tilanteita ja sanoisin että tämä stop merkki ei sitä tilannetta muuta juurikaan vaan puolipuomilaitos joka maksaa satatuhatta euroa me saamme tällä neljällä pilkku kahdeksalla miljoonalla eurolla

puolipuomilaitosta ja sillä on suuri merkitys sen ihmiset huomaavat kun ne puomit laskevat ja valot vilkkuvat mutta se stop merkki on vain yksi liikennemerkki muitten joukossa ja silloin se vaara jatkuu

arvoisa puhemies valtiovarainministeri joka nyt ilmeisesti lähti paikaltaan aa hän on täällä sanoi että hallituksella ei ole jakovaraa jostain ihmeen syystä jakovaraa löytyy muun muassa tehottomiin yritystukiin tämä on kokoomuslaista talouspolitiikkaa täydentävän budjettiesityksen mukaan bkt kasvaa mutta työttömien määrä vähenee hitaasti hallituksen kunnianhimoiset uudistushankkeet etenevät hitaasti jos ollenkaan perhevapaauudistus tehottomien yritystukien karsinta ovat olleet hitaita prosesseja kuten olemme tämän hallituksen kohdalla joutuneet tottumaan arvoisa valtiovarainministeri milloin hallitus tulee tekemään aidosti kunnianhimoista työllisyyspolitiikkaa jolla uudistetaan taloutta ja saadaan lisää työpaikkoja

vasemmistoliitto on aikaisemmissa vaihtoehtobudjeteissaan silloin kun talous ei ole kasvanut pyrkinyt vauhdittamaan taloutta ja työllisyyttä elvyttävällä elvyttävällä politiikalla ja jopa lainanottoa lisäämällä nyt kun talous kasvaa meidän vaihtoehtobudjettimme on tasapainossa eikä ota velkaa sen enempää kuin hallituskaan nyt tulikin yllätyksenä että tämä tilanne muuttuu hallitus ottaa ensi vuoden budjetissa enemmän velkaa kuin vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti me olemme arvostelleet veroelvytystä tässä tilanteessa kun talous kasvaa ja jatkamme sen arvostelua edelleen tänne tuli toki tärkeitä kohteita ja tuo kirri tikkakoski ihan keskeisenä toinen kohde joka on iso liikennehanke on kaikkiaan sadanseitsemäntoista miljoonan hanke elikkä hailuodon tieyhteys se on tarkoitus tehdä ppp hankkeena jolloin aikana jolloin valtio saa velkaa nollakorolla me laitamme veronmaksajina siihen rahoituskustannuksiin ehkä kymmeniä miljoonia se ei ole perusteltua miksi tähän on päädytty tällaisessa tilanteessa kun ministeri bernerin vetämä rahoitusvaihtoehtoja

arvoisa herra puhemies haluan vielä palata tähän esitykseen ja sen hyviin ratkaisuihin oli mukava kuunnella ammattimies edustaja wallinin puhetta tasoristeyksistä ja juuri tällaista ehkä pitkän linjan ajattelua me tarvitsemme yhteisen ohjelman siitä että jokainen vartioimaton tasoristeys saadaan nyt kuntoon yksikin onnettomuus niissä on liikaa ja ja viimeinen on on liiankin tuoreessa muistissa myös tässä täydentävässä on hyvä että edelleen turvallisuuteen panostetaan poliisin ja suojelupoliisin toimintaan ja myös veteraanirahoja edelleen nostetaan tämän juhlapäätöksen mukaisesti mutta loppuun vielä kiitos näistä liikennehankkeista on hienoa että kirri tikkakoski valtatie neljä on nyt etenemässä mutta myös se että päärata joka on koko suomen keskeisin väylä nyt saa lisäraideparia ja liikennöinti etelästä pohjoiseen ja toisinpäin paranee kiitos tästä ministeri bernerille ja

puhemies ensinnäkin kiitos ministereille tämän lisätalousarvion esittelystä kaikki hankkeet ovat erittäin hyviä haluaisin kiinnittää muutamaan asiaan huomiota etenkin kuntien valtionosuuksien lisämäärärahat todella tarpeeseen kaikki kunnat ovat tällä hetkellä tekemässä talousarvioitaan ja uskon että siellä ollaan tyytyväisiä tähän asiaan että nyt siellä pienet virheet tulee korjattua ja toivottavasti niitä jatkossa saadaan paremmin vietyä eteenpäin toinen asia mihin haluan kiinnittää huomiota on liikennehankkeet kirri tikkakoski tulee varmasti tarpeeseen se se on koko valtakuntaa palveleva hanke mutta erityisesti nämä lisämäärärahat tasoristeyksien korjauksiin tulevat todella tarpeeseen monia tasoristeyksiä on myöskin kuntien keskuksissa kaupunkien kaava alueilla ne tulee saada korjattua mutta viimeiseksi haluan sanoa että rintamaveteraanien palvelut turvataan se on tärkeä asia

harakka zyskowicz ja kalli

täällä on nyt korjattu arviota turvapaikanhakijoista onko onko ministeriaitiossa huomioitu tänään mitä helsingin on eilen esittänyt elikkä he he laajentavat ja esittävät valtuustolle sosiaali ja terveyspalvelujen laajentamista mittavasti laittomasti maassa oleville olen kysynyt tästä ministeri ministeri saarikolta elokuussa kun tätä käsiteltiin sosiaali ja terveyslautakunnassa ja silloin todettiin vain että kunnilla on itsehallinto mutta jään miettimään minkälainen vetovoimatekijä tämä on ja miten me voimme olla varmoja että tämä turvapaikkatilanne rauhoittuu jos meillä alkaa olla tuhansia laittomia maassa oleskelijoita joille annetaan kaikki ilmaiset palvelut me voimme siis lakkauttaa koko turvapaikkajärjestelmän koska kaikkihan saavat sitten jäädä tässä ovat olleet mukana erityisesti vasemmisto vasemmisto ja vihreät kokoomus perussuomalaiset ja yksi sdpn jäsen ovat kaupunginhallituksessa vastustaneet miten tähän on nyt varauduttu tämähän on uusi vetovoimatekijä kesä on tulossa

näin äänekoskelaisena mielelläni myöskin yhdyn kiitoksiin kirri tikkakoski tiestä mutta kuten ministeri orpo sanoitte kasvu ei ole jäämässä pyrähdykseksi hyvä niin joten sitä suuremmalla syyllä on vaadittava vastuullista valtiontaloutta tässäkin lisäbudjetissa velkaantuminen lisääntyy ei vähene se että hyvä suhdanne johtaa lisääntyvään velkaan kertoo huonosta talouspolitiikasta

vaara että eu komissio ottaa teidät luokalle jakovaraa pysyviin menoihin ei ole mutta lienette nyt varustautunut siihen että tämä eu jäsenmaksun väliaikainen supistuminen on vain vain hetkellistä ja bkt kasvun ja brexitin myötä se kuitenkin jatkossa kasvaa
arvoisa herra puhemies vasemmisto on kehunut tai moittinut hallituksen talouspolitiikkaa kokoomuslaiseksi ja otamme nämä moitteet tai kehut mielellämme vastaan sillä tämä ministeri orpon johtama työn linja hallituksen talouspolitiikka toimii ja tulokset puhuvat puolestaan

joka hyödyttää niin opiskelijoita lapsiperheitä kuin eläkeläisiäkin pitkän päälle kun demarit ja muu vasemmisto vaatii säästöjen perumista niin kannattaa nyt muistaa että tänäkin vuonna jolloin kasvu on ehkä jopa yli kolme prosenttia me velkaannumme useamman miljardin euron

arvoisa puhemies minusta täällä salissa on kaksi koulukuntaa toiset ovat sitä mieltä että nyt tätä vireätä kasvua joka on käynnissä pitäisi lähteä jakamaan toiset ovat sitä mieltä että mitenkä varmistaa pidemmän aikavälin kasvu niin että seuraavinakin vuosina olisi edellytyksiä kasvulle ja kun tiedämme varsin hyvin että teollisuuden kapasiteetti on tällä hetkellä jo varsin täydessä käytössä tarvitaan tulevan kasvun varmistamiseksi investointeja ja siksi meidän pitäisi luoda enemmän ennustettavuutta niihin yrityksiin ja niihin toimijoihin jotka harkitsevat investointipäätöksiä sen tähden hallituksen politiikkaa on kiitettävä että olemme kyenneet luomaan ennustettavuutta tulevaisuuteen kysynkin valtiovarainministeriltä uskotteko te että tällä täydennyksellä ja ensi vuoden budjetilla kyetään tätä ennustettavuutta lisäämään edelleen niin että investointeja syntyy ja työllisyys kasvaa ja ja kasvun edellytykset ovat
nyt otamme ministerien puheenvuoroja ensin ministeri orpo viisi minuuttia

arvoisa puhemies edustaja harakka on hyvä että olette huolissanne taloudenpidon puolesta mutta kyllä minä luulen että te olette todella huolissanne jos te tutustutte sdpn vaihtoehtobudjettiin teidän on pakko olla siis aivan järkyttynyt siitä miten miten se veisi meidät jonnekin suuren epävarmuuden varaan kahdeksan miljardia pysyviä menoja tulopuoli täysin epävarmuuden päällä teidän on pakko olla todella huolissanne mielelläni jatkan kyllä keskustelua tästä hallituksen esityksestä koska se on vastuullinen kun täällä kaikki oikeasti tietävät sen että kun me teemme joka vuosi syksyllä varsinaisen budjettiesityksen tehdään varaus sekä täydentävää budjettiesitystä varten että eduskunnan

lisäyksiä varten ja tämä sata miljoonaa se on kerrottu tiedotteissa en minä tiedä onko vasemmistoliitto esimerkiksi jättänyt tämän eduskunnan varauksen omasta vaihtoehdostaan pois en tiedä mutta tämä on siis aivan normaali käytäntö myöskin edustaja henriksson tietää sen pitkäaikaisena ministerinä aivan takuuvarmasti minä toivoisin ettei anneta väärää kuvaa velkaantuminen laskee merkittävällä tavalla miljardikaupalla ja se on tämän käänteen ansiota että talous on lähtenyt näin kovaan kasvuun miljardikaupalla otamme velkaa vähemmän kuin me luulimme ja pelkäsimme vuosi sitten se on kiistaton totuus tällä sadalla miljoonalla eurolla joka liittyy varsinaisen budjetin ja täydentävän ja eduskunnan lisäysten väliseen eroon kikkailu on minusta kohtuutonta mutta mitä tulee sitten tähän työllisyyden paranemiseen edustaja yanar ei ollut ilmeisesti huomannut sitä että tänäänkin kerrottiin työllisyyden merkittävästä paranemisesta työllisyysaste on noussut kuuteenkymmeneenyhdeksään pilkku seitsemään nopeammin kuin vielä viimeksi ennustettiin jos me pystymme tukemaan tätä kasvua muun muassa järkevällä veropolitiikalla mitä tehdään joka kannustaa tekemään työtä ja yrittämään ottamaan työtä vastaan niin me voimme saavuttaa jopa sen seitsemänkymmenenkahden prosentin tavoitteen jonka me olemme asettaneet tämä parantunut suhdanne johtaa siihen että hallituksen tavoitteet ovat yksi kerrallaan toteutumassa vielä tässä on tehtävää olen sanonut sen monta kertaa samoin siinä että velkaantuminen pysäytetään mutta tämä on aivan oikeaa politiikkaa aivan oikeaa politiikkaa te ette halua nähdä sen tuloksia te haluatte vain kikkailla sadalla miljoonalla ja sanoa että velkaantuminen lisääntyy verrattuna edelliseen te ette halua myöntää arvoisa oppositio sitä että työllisyys paranee alle satatuhatta pitkäaikaistyötöntä ensimmäisen kerran piilotyöttömyys vähenee merkittävällä tavalla nuorisotyöttömyys vähenee merkittävällä tavalla kuten edustaja heinonenkin täällä kävi näitä asioita läpi mutta mitä tulee rakenteelliseen alijäämään myönnän sen että työn verotuksen kiristymisen estämisellä ja puolen miljardin panoksella pieni ja keskituloisten työn verotuksen keventämiseen on merkityksensä rakenteelliselle alijäämälle keskipitkällä aikavälillä mutta nyt jo nähdään se että työn linja tuottaa tulosta ja työllisyys paranee ja se on paljon arvokkaampi sillä vain korkealla työllisyysasteella me pystymme kokonaan pysäyttämään velkaantumisen ja saamaan taloutemme kestävälle pohjalle minusta tämä on perusteltua ja mitä tulee edelleen rakenteelliseen alijäämään sen keskeinen syy on se että meidän työllisyysaste on liian alhainen ja toisaalta se että meidän väestö ikääntyy se ikääntymisen haaste on meidän jokaisen edessä se on tämän hallituskauden aikana realisoitunut ja se tulee olemaan nolla pilkku kolme prosenttia bktstä suhteessa bruttokansantuotteeseen joka vuosi se mitä meillä rakenteellisen alijäämän osalta on siksi me tarvitsemme niitä rakenteellisia toimia edelleen siksi me tarvitsemme työmarkkinoille lisää joustoja siksi me tarvitsemme uudistuksia koulutusjärjestelmään niin kuin me teemme siksi me tarvitsemme sitä että veroastetta edelleen pyritään laskemaan nyt se on laskemassa näillä päätöksillä sieltä maailmanennätysluokasta neljästäkymmenestäneljästä prosentista neljäänkymmeneenkahteen prosenttiin siis laskee useamman prosenttiyksikön näillä päätöksillä on merkitystä sille että talous kasvaa ja saadaan se kasvu kuulumaan kaikille koska vain korkealla työllisyysasteella vain terveellä julkisella taloudella me pystymme huolehtimaan heikommassa asemassa olevista ei ole mitään muuta tietä vasemmistoliiton puheenjohtaja on ollut kyllä kieltämättä hyvin määrätietoinen ja konkreettinen siinä että vastustaa kilpailukykysopimusta vastustaa ansiotuloverotuksen keventämistä se on selvä linja olen täysin eri mieltä ja onneksi hallituksen linjan puolesta puhuvat tulokset en haluaisi kokeilla sitä toista tietä
ja vielä ministeri berner kolme minuuttia

arvoisa puhemies ihan ensimmäiseksi haluaisin vastata edustaja ihalaisen esittämään kysymykseen siitä kun

talousarvion täydennyksen yhteydessä on perustettu uusi momentti jolle on siirretty kaksi miljoonaa euroa kysymyksessä on siirtyvä saldo josta otetaan kaksi miljoonaa euroa jolla mahdollistetaan uuden momentin perustaminen tämä momentti ja määräraha tulevat siihen tarpeeseen että voidaan tehdä omistus ja yhtiöjärjestelyjä määrärahan voi käyttää liikenneviraston liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisestä ja rautateiden henkilöliikenteen kilpailulle avaamisesta johtuviin omistusjärjestelyihin

tässä on kysymyksessä esimerkiksi merkintähintojen maksaminen yhtenä esimerkkinä toinen kokonaisuus liittyy sitten edustaja wallinheimon kysymykseen

olen tavannut tänään komissaari bulcin ja siinä yhtenä asiakohtana on ollut ten t verkko ja cef rahoituksen käyttö ten t verkon osalta kysymys on siitä että me haluamme saavuttaa sen että ten t verkko ulottuisi suomessa ensin tornioon ja sitten aina pohjoiselle jäämerelle saakka tässä haluamme myöskin katsoa että cef rahastoa voisi käyttää monipuolisemmin ja että sen kriteerit voitaisiin uudistaa komissaarin vieraillessa tänään suomessa olen myöskin jättänyt hänelle käteen kirjeen jossa on suomen aloite tähän liittyen ja toivomme myöskin komission ottavan tämän käsittelyyn jotta saamme myöskin paremmin käyttöön eun mahdollistamia rahoitusinstrumentteja samoin tulemme käsittelemään tätä kokonaisuutta ja keskustelemaan myös osana parlamentaarisen työryhmän työtä jossa pohditaan sitä miten voidaan paremmin hyödyntää erilaisten rahoitusinstrumenttien käyttöä tulevaan infrainvestointien kehittämiseen no niin

nyt on mahdollisuus pyytää jälleen edustaja hautala

talousarviosta tämä selkeästi osoittaa sen että kasvua on lähes seitsemänkymmenen prosentin työllisyysaste ja viisikymmentäkuusituhattaneljäsataa työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten nämä tulokset on saavutettu viime vuoden ja tämän vuoden talousarvioilla ja hallituksen tekemillä toimenpiteillä kiitokset hallitukselle siitä että poliisi ja suojelupoliisi saavat kalusto ja laitehankintoihin lisää varoja ja kyllä erityisen merkityksellistä on myös se että kuntien peruspalvelujen valtionosuus nousee siellä on selkeää tarvetta ja kaikki muutkin ovat täällä kiitelleet veteraanien saamaa lisärahoitusta se on se on positiivinen asia vaasan vaalipiirin osalta on tärkeää että vaasan lentorahtiaseman rakentamisessa päästään liikkeelle ja myöskin seinäjoen lentoasema saa pienen stipendin ja tärkeää on tasoristeysten suojaaminen

arvoisa puhemies olen edelleen vähän hämmentynyt siitä että ensi vuoden budjetin täydentäminen pitää sisällään myöskin toiminnallisia muutoksia etenkin

alusliikennepalveluiden yhtiöittäminen herättää isoja kysymyksiä suhtaudun suurella varauksella liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämiseen yhtiöittämisen myötä meriliikenneohjaus menettää viranomaisstatuksensa meriliikenneohjaus menettää viranomaisstatuksensa uhan alla on esimerkiksi oikeus käyttää puolustusvoimien tutkaverkkoa vts toiminta on täyttä viranomaistoimintaa yritin jo muutama viikko sitten nostaa asiaa keskusteluun haluaisinkin nyt uudelleen kuulla ministeri berneriltä kuinka viranomaisten joustava yhteistyö on ajateltu turvata jatkossa ja mihin tätä yhtiöittämistä nyt tarvitaan ei kai onnettomuuksia ehkäisevällä toiminnalla ole tarkoitus alkaa kilpailla
arvoisa puhemies

täällä on kiitelty on hyvä että talous kasvaa ja työllisyystilanne parantuu sitä myötä saamme verotuloja ja kertaan myös että täällä on tullut rajavartioston merivenehankkeeseen samoin sotilaalliseen kriisinhallintaan ja mikä tärkeintä myös tähän rintamaveteraanien kuntoutukseen että jokainen veteraani voi saada kuntoutusta elämän lopputaipaleella mutta sitten lueskelin tätä valtiovarainministeriön erästä tiedonantoa ja tietysti on aina hyvä antaa risujakin täällä sanotaan että ensi vuonna sitten kun on näitä seurattu kaikista runsaat kolmekymmentä euroa vähemmän sitähän se tarkoittaa kun tulevat nämä indeksijäädytykset ja sitten tupakkaveron korotukset ja myös mainitaan että köyhemmät vetävät enempi tupakkaa ja samoin asumistukileikkaukset kyllä meidän on varmaan hallituspuolueissakin syytä miettiä

arvoisa puhemies hallitus tosiaan ehdottaa viisi pilkku neljä miljoonaa

kriisinhallinnan menoihin jolla suomi osallistuu sitten libanonin operaatioon suuremmalla joukolla kuin aiemmin on päätetty jos joskus on ihmetelty mitä hyötyä on lähettää niitä suomalaisia sinne kriisinhallintatehtäviin niin luulisi että tänä päivänä se yhä paremmin ymmärretään että vakautetaan niitä niitä maita joista ihmisten on tarve lähteä hakemaan turvapaikkaa

nähdään siis oikeutus sille ja että on tärkeätä että suomalaiset osallistuvat

herra puhemies on aivan äärimmäisen tärkeää huomata se että valtiontalous on hyvälle kasvu uralle ja pitää muistaa sekin että tämäkään tapahtuma ei ole tapahtunut itsestään vaan sen eteen on tehty päätöksiä ja pidetty se linja joka on valittu monessa opposition puheenvuorossa on puhuttu siitä onko tämä linja peräti tuhoisa tai turmiollinen mutta pikkusen jos katsoo tuota poliittista historiaa niin kyllä meillä oli viimeiset hetket tässä maassa päästä taloudessa sellaiselle kasvavalle ja kestävälle uralle jolla nyt nyt olemme on syytä muistaa että meillä on on kuitenkin sata miljardia euroa kokonaisvelka ja kolme miljardia vielä ensi vuonnakin velanotto esimerkiksi tänä päivänä kun katsoo suomen kansantaloutta eri taloudenaloja vaikka metsäteollisuutta kemianteollisuutta metalliteollisuutta ja niin edelleen kaikilla näillä talouden aloilla on vahvaa kasvua ja kuten kuulimme osuuspankin uudesta ennusteesta ne ennusteet ovat mairittelevia mutta sekin tilanne että meillä menee hyvin pitää taas ansaita joka päivä uudestaan ei ole mihinkään lepsuiluun varaa vaan työ on kaikkien meidän paras kaveri

arvoisa herra puhemies talousarvioon ehdotetaan valtuutta tehdä tarjouskilpailun perusteella sitoumuksia uusiutuvan energian tuotantotuesta kalliiksi tullutta tuulivoimaa on tuettu suomessa jopa sadoilla miljoonilla euroilla vuodessa ja kokonaissumma kasvaa miljardeihin tulevina vuosina nyt kuitenkin kun sijoittajalle tuottoisaa syöttötariffijärjestelmää ollaan viimein pitkällä aikavälillä ajamassa alas niin hallitus on jo luomassa uutta niin sanottua teknologianeutraalia uusiutuvan energian tuotantotukea joka pääasiassa kuitenkin ohjautuu jälleen tuulivoimayhtiöille

monet ulkomaalaiset tuulivoimayhtiöt odottavatkin jo uutta tuotantotukea vesi kielellä jotta saisivat entistä enemmän nyhdettyä euroja suomalaisilta veronmaksajilta tuottoisalla bisneksellään kysynkin ministeriltä eikö uusiutuvien tukien tulisi kohdistua ennemminkin kotimaisen uusiutuvan energiantuotannon kehittämiseen ja samalla luoda uusia suomalaisia työpaikkoja
arvoisa puhemies

myönteistä että olette tutustunut tähän sdpn vaihtoehtobudjettiin mutta se antaakin kyllä sitten sijaa seuraavalle kysymykselle jos näin on miksi ihmeessä te olette niin valtavan huolissanne tästä miksi te ministeri orpo olette huolissanne siitä että pieni ja keskituloisten palkansaajien ja eläkkeensaajien verotus kevenisi enemmän kuin teidän esityksessänne tai miksi te olette huolissanne siitä että että lapsiperheiden kiristettäisi eivätkö nämä ole sinänsä hyviä ehdotuksia varsinkin kun sama yhtälö on saavutettavissa niin että sdp ottaisi vähemmän velkaa kuin hallitus en kyllä oikein ymmärrä tätä teidän suurta huoltanne tämänkaltaisista esityksistä esityksistä puhemies mutta toistan sen saman minä kannan huolta ja me kannamme huolta hallituksen siitä varsin historiallisesta yhtälöstä että samaan aikaan te pystytte lisäämään eriarvoisuutta mutta myös heikentämään valtiontaloutta siten että jälleen kerran tässä esityksessä otatte lisää velkaa

puhemies emme me mitään saivartele sadoilla miljoonilla me luemme tätä täydentävää lisätalousarviota ja siellä lukee että tämä lisää velanottoa kuusikymmentäseitsemän miljoonaa se on fakta koska se on tänne kirjoitettu ja se on ihan käsittämätöntä

huono asia minäpä sanon syyn minkä takia se kuusikymmentäseitsemän miljoonaa nyt se otetaan sen takia että oli pakko löytää ratkaisuja hallituksen poliittisen liiman lisäämiseksi näinä vaikeina aikoina jotta poliittinen poliittinen yhteisymmärrys jatkuu ja hallitus pysyy kasassa sinällään hyviä kohteita tärkeitä kohteita mutta todellinen syy oli kyllä tämä

hallituksella edustaja viitanen ei ole käytössään sosiaalidemokraattien jokavuotista silmänkääntötemppua eli suomen itsenäisyyden juhlarahaston ryöväämistä kyllä sillä tavalla varmasti saa mieleisensä budjetin mutta meillä ei tällaiseen varaa ole edustaja henriksson otti aikaisemmin esiin hallituksen vapaan kielivalinnan kokeilun se on totta siihen laitetaan kaksi pilkku kolme miljoonaa euroa siinä on jo kaksi pilkku kolme miljoonaa syytä sille miksi on hyvä että siniset ovat hallituksessa eikä rkp suurin osa suomalaisista kannattaa vapaata kielivalintaa joten on täysin perusteltua että sitä nyt kokeillaan perustuslakivaliokuntahan antoi tästä lausuntonsa ei tässä perustuslain kanssa nyt mitään ristiriitaa ole meillä on kaksi kansalliskieltä sitä kunnioitetaan mutta nyt kokeillaan tätä sitä että saisimmeko sellaisia tuloksia mitä me uskomme että voisimme saada eli laajempaa kielivarantoa ja sitä kautta myös työpaikoille laajempaa kieliosaamista tämä

arvoisa puhemies kiitos valtiovarainministerille hyvistä vastauksista toki pitää todeta että on hienoa että suomi on päässyt muun maailman talouskasvun piiriin mutta me olemme huolissamme siitä että hallitus ei tee tarpeeksi esimerkiksi tai tehottomien yritystukien on näkynyt hyvin vähän kunnianhimoa seuraamme mitä tulevaisuudessa näille asioille tapahtuu itse asiassa nostaisin yhden asian esille ministeri puhui vanhenevasta väestöstä kun puhuttiin kestävyysvajeesta joka on tosi iso asia miten hallitus on varautunut näinkin suureen asiaan pitkän ajan perspektiivin kautta tämä hallitus on tehnyt suomen varmaan epäinhimillisintä maahanmuuttopolitiikkaa viime vuosien osalta katsottuna esimerkiksi työperäinen maahanmuutto teidän näkökulmastanne asia jota ottaisitte tarkastukseen

arvoisa puhemies täällä on kritisoitu tai puolustettu yksittäisiä menoja mutta täällä puhuttiin pitkästä aikavälistä muistutetaanpa nyt itsellemme mieliin se joka viimeisessä kansantaloudellisessa aikakauskirjassa myös hyvin kuvataan siinä on artikkeli jossa kerrotaan kestävyysvajeen laskemisesta hyvin selväpiirteinen pedagoginen artikkeli ja siinä päädytään valtiovarainministeriön laskelmissa arvioon jonka mukaan meidän eli kattamaton alijäämämme tulevista ikääntymismenoista on kolme prosenttia bruttokansantuotteesta eli kuusi miljardia osapuilleen se on siis suunnilleen se niin sanottu jakovara joka täällä on jos sellaista sanaa halutaan käyttää ja sen edessä on tukeva miinusmerkki se kannattaa jokaisen joka täällä näitä asioita miettii pitää mielessään jos tulevissa hallituksissa on niin tämä on sen kaiken politiikan lähtökohta pitkällä aikavälillä niin kuin täällä on sanottukin

puhemies todellakin hyviä talouslukuja on tullut ja tästä nähdään että meidän hallitus tekee hyvää politiikkaa ja että me saamme luottamusta varmaan olisi aiemminkin jo tämä suomen kasvu ollut jos edelliset hallitukset olisivat tehneet semmoista politiikkaa mikä aiheuttaa luottamusta luottamus luo kasvua nämä hankkeet mitä nyt tulee kirri tikkakoski tie on erinomainen juttu siinä on metsäteollisuuden tarpeita vastaavat ja myös siirtymätarpeita vastaavat mietitty hyvin mutta täytyy myös mainita se että myös korjausvelkaa tämä hallitus on melkein miljardilla ottanut kiinni kiinni ja ne asfalttikoneet ovat olleet lämpöisinä koko kesän raiteitten osalta on hieno hanke että välityskyky pasila riihimäki välillä korjaantuu toivotaan myös tampereen suunnassa kolmosraide tavoittaisi sitten tampereenkin sitä kautta sellu kulkisi nopeammin vielä äänekoskelta tänne helsinkiin tärkeä asia on veteraanien tukeminen ja siihen siihen satsaaminen he ovat meidän tämän sukupolven kasvun luoneet ja sen pohjan sille

ministeri orpo kyllä minä todella mielelläni puhun sdpn vaihtoehtobudjetista sehän on siinä mielessä päinvastainen kuin hallituksen linja että se huomioi suhdanteet taloudessa meillä on nyt pikkuisen kireämpi linja ja kertainvestointien jälkeen selkeämmin kiristävä ihan oikeastaan peruskeynesiläistä suhdannelinjaa voitte kyllä nimitellä ja kylvää epäluuloa mutta tätä pyrkimystämme te ette voi kiistää jos olette yhtään rakentavampi kuin edeltäjänne virassanne yksityiset yritykset eivät tarvitse enää enempää verokarkkia tässä suhdanteessa rakenteelliset uudistukset ja pitkän kantaman kasvun lujittaminen ovat yhteisiä päämääriämme mutta eikö niin ministeri orpo että niinhän ei saa käydä että rakenteelliset uudistukset jäävät seuraavalle hallitukselle ja että myöskin velan kasvun lyhentäminen jää vasta seuraavalle hallitukselle

arvoisa puhemies maahanmuuton aiheuttamat kustannukset ovat hyvin merkittävä osa valtion budjettia niitä näyttää toki olevan hyvin vaikea arvioida ainakaan sitä maahanmuuton kustannusselvitystä ei ole vielä hallitus saanut aikaan sisäministeriön tämänhetkisen arvion mukaan turvapaikanhakijoiden määrä on jäämässä aiemmin arvioitua alhaisemmaksi tässä täydentävässä talousarviossa on mainittu neljätuhatta henkilöä mikä on pienempi kuin aiempina vuosina ja vähentänee siten omalta osaltaan maahanmuuton kustannuksia mutta edustaja meri otti äsken esille sen että helsingin kaupunginhallitus teki eilen päätöksen tarjota laittomasti maassa oleskeleville henkilöille laajaa kattausta palveluita jotka jäävät sitten viime kädessä tietenkin veronmaksajien maksettavaksi haluaisin myös itse tiedustella valtiovarainministeri orpolta en kuullut teidän äsken vastaavan edustaja merelle olette myös entinen sisäministeri turvapaikkakriisin pahimmalta ajalta vuodelta kaksituhattaviisitoista miten te suhtaudutte helsingin kaupunginhallituksen suunnitelmiin jotka tuskin helpottavat viranomaisten työtä poistaa laittomasti maassa oleskelevat henkilöt maasta ja miten tämä kaikki vaikuttaa veronmaksajille aiheutuviin kustannuksiin

kyllähän tässä talouspolitiikan ja talouden linja on muuttunut edellisellä vaalikaudella suomeen syntyi satatuhatta työtöntä kasvu oli miinusmerkkistä ja kaikella tavalla kilpailukyky oli menetetty ja hyvin heikko nyt nyt meillä on tilanne se että talouskasvu jatkuu vahvana ja paranee koko ajan kiitos hallituksen hyvien päätösten päätösten ja hyvän yhteistyön työmarkkinajärjestöjen kanssa työllisyys paranee meillä on nyt yli viisikymmentätuhatta työtöntä vähemmän mikä on hieno asia ja velkaantuminen hidastuu vaikka edelleenkin jatkuu mutta hidastuu kuitenkin merkittävällä tavalla

se on tärkeä hanke myöskin koko pohjois suomen kannalta ja ja tuo myös työtä rakentamisvaiheessa ja niin edelleen ja sitten hailuodon kiinteä tieyhteys on ollut varmaan neljäkymmentä vuotta vireillä ja nyt tämä hallitus pistää sen pakettiin ja ja ottaa huomioon alueen ihmisten toiveet mitä tulee energiapolitiikkaan niin tämä teknologianeutraali tuotantotuki on kuitenkin paljon parempi kuin tämä syöttötariffijärjestelmä mikä aikaisemmin oli ja tästäkin plus merkkinen kommentti valtiovarainministerille ja koko hallitukselle
ja nyt ministeri orpo viisi minuuttia ja sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa puhemies kiitos mahdollisuudesta jäi paljon kysymyksiä vastaamatta mutta aloitan rakentavalla linjalla siis edustaja uotila kyllä minusta se on hienoa että me olemme kaikki huolissamme velkaantumisesta ja haluamme että se taittuu se tavoite meillä on yhteinen ja minä iloitsen siitä että me voimme tehdä nyt tämän budjettitäydennyksen lisäyksestä huolimatta merkittävästi pienemmällä velkaantumisella kuin mitä vielä vuosi sitten ajateltiin ja se johtuu siitä että työllisyys ja taloustilanne on parempi edustaja harakka kyllä me teemme kaikkemme että velkaantuminen saadaan myös pysähtymään tavoitellussa aikataulussa jotta seuraavan hallituksen ei tarvitsisi jatkaa enää sitä työtä vaan vaan se pystyisi vahvempana ja vahvemmalla julkisella taloudella kohtaamaan kaksikymmentä luvulla koittavat isot haasteet jotka tulevat velkaantumisesta edustaja harakka jos tarkoititte lievällä kiristymisellä tässä suhdanteessa viittaatte sillä esimerkiksi yritysverotuksen kiristämiseen niin minä olen siitä vaan eri mieltä en sitä sen enempää halua irvistellä enkä arvostella mutta totean vain olevani eri mieltä koska pk yritykset ovat nimenomaan se paikka jonne me odotamme nyt kaikki kansakunta odottaa että ne uudet työpaikat syntyvät ja silloin on aivan väärä ajatus että me tässä tilanteessa kun se kasvu on lähtenyt liikkeelle kiristäisimme listaamattomien eli pk yritysten verotusta ja ja minusta tässä tehdään ihan järkevää politiikkaa politiikkaa sitten muutamia muita ennusteista tulee taas oman ennusteensa päivittämään se tehdään silloisten parhaiden tietojen perusteella nyt me näemme muiden ennustuslaitosten tekemiä mutta valtiovarainministeriö perustaa oman politiikan ja päätöksenteon vain siihen viimeiseen omaan ennusteeseensa mutta voihan näistä tietenkin katsoa suuntaa uskaltaisin sen verran sanoa että jos ja kun nämä suuntaa näyttävät eli talouskasvu on vielä vahvempaa kuin nyt tulee olemaan luultavasti ilahduttavaa eli tilinpäätöksessä tämän vuoden velkaantumisen määrä tulee varmaan merkittävästikin vielä laskemaan siitä nyt arvioidusta neljästä pilkku viidestä miljardista eli eli huolenne on toivottavasti hieman pienempi ja kevyempi kuin ennen tätä puheenvuoroa no sitten muita eu jäsenmaksut kyllä kertaluontoinen lisätalousarvioista johtuva jäsenmaksujen alentuma alentuma ensi vuodelle on arviolta satakolme miljoonaa euroa seuraavana vuonna nousupaineita on ja silloin täytyy taas toimia kehyksen puitteissa me saamme tarkan arvion siitä mikä eu jäsenmaksuosuutemme tulee olemaan ja sen me viemme sitten taas vuoden yhdeksäntoista budjettiin mutta huolissaan pitää olla siitä miten käy rahoituskehykselle britannian brexitin toteutuessa millaiseen tasoon eu jäsenmaksuissa sitten päädytään meidän tavoitteemme on tietenkin minimoida maksut ja maksimoida saannot sekä taloudelliset että sitten aineelliset ja henkiset saannot euroopan unionista ja tämä prosessihan meillä on kesken mutta siitä on mahdollisuus keskustella muun muassa huomenna infrarahoituksesta nousi aika useissa puheenvuoroissa esille huoli tulevien rahoituksesta tässä arvostan ministeri bernerin sinnikästä työtä sen eteen että hän etsii ratkaisuja sille millä me rahoitamme tulevat suuret infrainvestoinnit meillä tulee olemaan todella suuria vaikeuksia kaksikymmentä luvulla pystyä rahoittamaan normaalibudjettirahoituksella niitä suuria tarpeita mitä meillä on on sitten kyse joko pääradasta tai vaikkapa tunnin junayhteydestä tai muista meidän keskeiseen tie ja rataverkkoon kuuluvista hankkeista tässä tarvitaan sekä liikenneministeriötä että valtiovarainministeriötä ennen kaikkea näitä kahta me tarvitsemme yhteistyötä ja siitä hyvästä hengestä jossa tässä on nyt lähdetty liikkeelle vielä katsomaan näitä ja samaa työtä tehdään parlamentaarisesti nämä laittomasti maassa oleskelevat ensin paksu alleviivaus sanalle laittomasti laittomasti maassa oleskelevien tavoite tulee olla se että heidät tehokkaasti palautetaan lähtömaihinsa ja ja tätä työtä muun muassa nyt lisäresursoidaan tällä täydentävällä esityksellä helsingin kaupunki tekee omat päätöksensä omaa politiikkaansa he ovat luultavasti arvioineet niin että koska määrä on kasvussa niin saattaisi syntyä suurempia ongelmia mikäli tätä ei jotenkin hallitusti hoideta minä en tunne perusteita mutta meidän tehtävämme valtion tehtävä on nyt hoitaa tämä palautuspolitiikka ja ja antaa sille riittävät resurssit digihankkeista edustaja rinne aikaisemmin kysyi täällä joka ainut digihanke joka täällä on tehdään tarkan suunnitelman mukaisesti resursoidaan siellä missä ne keskeisimmät pullonkaulat ovat jotta me voimme edetä tai tärkeimmät digitalisointihankkeet etenevät arvoisa puhemies vieläkin olisi ollut paljon hyviä kysymyksiä mutta aikani on jo ylitetty

arvoisa puhemies aloitetaan tuosta kun edustaja rinne arvosteli tässä kovasti että tämä ei nyt näy millään tavalla lapsiperheissä ajattelin että kun tätä lähetystä eduskunnasta seuraavat kuitenkin monet suomalaiset jotka eivät välttämättä ole keskustelua alusta asti seuranneet niin tässähän on kyse vain täydentävästä esityksestä ja tuossa varsinaisessa esityksessähän on itse asiassa paljon arvokkaita hyviä panostuksia lapsiperheille niistä haluan mainita esimerkiksi tämän varhaiskasvatusmaksujen alentamisen ensi vuonna seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla

eurolla myös lastentarhanopettajien koulutusta lisätään peruskoulun tasa arvoisuutta vahvistetaan tasa arvorahaa korottamalla ja ja niin pois päin eli täällä on erittäin paljon nyt hyviä panostuksia lapsiperheille tässä keskustelussa kun täydentävästä esityksestä on kyse tietysti on oleellista se mitä taloudessa on tapahtunut tuossa debatissa jo itse monen kollegan kanssa toin esille sitä että onneksi talous nyt kasvaa kymmenen vaikeaa vuotta oli ja nyt talous kasvaa työttömyys vähenee ja työllisyys paranee kun tässä esityksessä puhutaan vielä vielä ei näin korkeista kasvuluvuista ja sanotaan että ensi vuonna kasvu hidastuisi kahteen pilkku yhteen prosenttiin niin tänään saimme jo tietoa että esimerkiksi op ryhmän ennusteet on on laitettu uusiksi he ennustavat tälle vuodelle kolmen pilkku kahden prosentin kasvua ja ensi vuodellekin noin kolmen prosentin kasvua salissa olemme kuulleet puheenvuoroja myös siitä että

tästä kyllä iso kiitos kuuluu maamme hallitukselle ja ja työministeri lindströmille

muutama huomio debatissa esille toin kiitokset poliisin ja suojelupoliisin määrärahojen ja varusteiden parantamisesta kuten myös veteraanirahoista mutta haluan vielä nostaa esille myös tämän tampereen monitoimiareenan jolle hallitus osoittaa nyt rahaa olen aivan varma että myös edustaja viitanen on tästä iloisen hämmentynyt kun näin odotettu odotettu hanke saa rahoitusta ja saamme arvokkaan urheilu mutta myös kulttuurikeskuksen suomeen myös liikenneverkkoon tässä panostetaan edustaja wallin toi hyvin esille tätä tasoristeysten parantamisasiaa ja sen että jos tällä tahdilla jatkamme meillä menee kuusikymmentäkahdeksan vuotta mielestäni tähän kannattaa kyllä tarttua ja tehdä tästä sellainen yhteinen eduskunnan päätös että nyt me panostamme siihen ja huolehdimme siitä että nämä tiet ovat turvallisia ne ovat varusmiesten käyttämiä teitä ne ovat monien koululaisten käyttämiä teitä ja monen muun on hyvä että ne saataisiin nyt nopeammin kuntoon arvoisa puhemies liikennehankkeista valtatie neljä kirri tikkakoski on odotettu hanke siitä kiitos kyllä kuuluu isolta osin keskisuomalaisille kansanedustajille edustaja wallinheimon johdolla tämä hanke saadaan nyt lopulta eteenpäin lahti heinola hanke on myös toteutumassa ja itse iloitsen erityisesti pääradan kakkosvaiheen hankkeen etenemisestä siis saadaan pääradalle lisää raidekapasiteettia arvoisa puhemies aivan lopuksi haluan täältä oman jaostoni puolelta eli asunto ja ympäristöjaoston puolelta jonka puheenjohtajana toimin nostaa esille tämän hituran kaivoksen ja tulen pitämään tätä asiaa niin kauan esillä että siihen oikeasti puututaan täällä osoitetaan nyt lisää rahaa mikä sinne tarvitaan mutta meidän pitää etsiä niin kuin eduskunta

malli jossa tällaiset kaivosyhtiöt jotka usein ovat ulkomaalaisia maksavat säännöllisesti jonkinlaisella vaikkapa öljysuojarahastotyyppisellä mallilla rahaa pankkiin ja sieltä pystytään sitten huolehtimaan näistä konkurssiin ajautuneista kaivoksista joista hituraan esimerkiksi noin viisitoista miljoonaa kaiken kaikkiaan on menossa ympäristöjaostolle myös merentutkimusalus aranda on täällä joka saa tuon tarvitsemansa lisän ja myös valtion asuntorahastosta myönnettävien omistusasuntolainojen valtiontakauksen enimmäismäärää nostetaan sataan miljoonaan arvoisa puhemies tämä on hyvä täydennys jo sinänsä hyvälle pohjaesitykselle hienoa että kasvu kuuluu koko ajan yhä useammalle nyt lukuisille työttömille jotka ovat saaneet muun muassa työtä
nyt otamme muutaman varsinaisen puheenvuoron ennen kuin käynnistämme uudestaan debattia

arvoisa puhemies vihdoinkin se oli yleisin sana keski suomessa viime torstaina kun tämän ensi vuoden talousarviota täydentävän esityksen sisältö paljastui vihdoinkin keski suomen ikuisuustiehankkeeksikin mainittu kirri tikkakoski moottoritiehanke saatiin liikkeelle nyt tehtävän budjettitäydennyksen myötä sille varattiin noin kuuden miljoonan euron käynnistysraha loppurahoitus kaikkinensa miljoonan hankkeelle varmistetaan vaalikauden aikana moottoritien toteuttaminen on välttämätöntä ensinnäkin liikenneturvallisuuden kannalta tällä hetkellä valtatie neljä jyväskylästä pohjoiseen on valtakunnan vilkkaimmin liikennöity kaksikaistainen valtatie ja reitillä on valitettavasti sattunut tasaiseen tahtiin onnettomuuksia lisäksi esimerkiksi monet lapset joutuvat tämän tien ylittämään matkalla kouluun ja harrastuksiin päivittäin tiellä kulkee kaksikymmentätuhatta ajoneuvoa on hyvä että jatkossa tätä liikenteen painetta voidaan purkaa paremmin vetävällä moottoritiellä toiseksi moottoritie on välttämätön jyväskylän pohjoispuolisen aluetalouden kehittymisen kannalta nykyinen huono tieyhteys on ollut tulppa erityisesti äänesseudun ja jyväskylän välisen työssäkäyntialueen kehittämiseksi tästä näkökulmasta tämä tiehanke on nykyiseltä hallitukselta hyvä investointi aluetalouden asiantuntijoiden mukaan yhteiskunta saa kasvavien verotulojen ja työpaikkojen myötä puolitoistakertaisesti takaisin sen minkä se nyt kirri tikkakoskeen panostaa omasta mielestäni hallitus antaakin ison luottamuslauseen koko maakunnan tekemisille äänekosken biotuotetehtaan rakentamisesta liikkeelle lähtenyt kasvun kierre jatkuu tämän hankkeen turvin pitkälle ensi vuosikymmenelle saakka nöyrä kiitos tästä kuuluu siis koko hallitukselle arvoisa puhemies kiitos kiitoksista edustaja heinonen mutta totuus niin tämän kirri tikkakosken kuin edellisellä vaalikaudella keski suomeen saatujen historiallisten isojen liikenne ja infrapäätösten takana on maakunnan kaikkien puolueiden ja kansanedustajien saumaton yhteistyö

arvoisa puhemies tästä ehkä heti alkuun jatkan että toden totta myös pirkanmaalla ollaan totuttu tekemään hyvää yhteistyötä eri puolueiden edustajien kanssa ja siksi edustaja heinonen todellakin minä iloitsen siitä että tampereen areenahanke saa nyt nämä rahansa tehty erityisen mukavaa on on se että paitsi että tämä itse areenahanke on tärkeä niin sen lisäksi tampereellahan tapahtuu paljon ja on se nykyinen hakametsän halli ja sinne hakametsään tulee sitten tällaista monipuolista urheilu liikunta harrastustoimintamahdollisuutta muun muassa esimerkiksi tyttöjen taitoluistelua ja kaikkea tällaista

kun monesti sanotaan myös hallituspuolueiden toimesta että kasvu kuuluu kaikille tässä olisi voinut nyt ryhtyä niihin tekoihin me puhumme tänään puhemies myöhemmin täällä veroista en tässä yhteydessä käy läpi sitä että hallituksella tuntuu riittävän rahaa hyväosaisten veronkevennyksiin

peruivat aikomansa pakkokorotuksen kiinteistöveroon niin nythän voisi tehdä tämän saman eleen myös lapsiperheille joiden verotusta nyt kiristetään nyt voisi perua tämän lapsiperheiden veronkiristyksen edustaja heinonen täällä kertoi että on tulossa hyvää muun muassa tämä päivähoitomaksujen alentaminen olen samaa mieltä että se on hyvä asia tästäkin hallitushan oli alun perin sitä mieltä että päinvastoin näitä päivähoitomaksuja tulisi korottaa mutta onneksi tässäkin kuitenkin se viisaus voitti ja hallitus peruutti ne aikeensa ja

kyllä kiristyy lapsiperheiden verotus kiristyy ja ja se on fakta jonka nyt voisi perua samoin otin debatin yhteydessä esiin sen että kun täällä nyt kuitenkin käsitellään menoeriä menoeriä liittyen kuntatalouteen niin olisi ollut hyvin viisasta tässä yhteydessä jo osoittaa sitä sitä tiettyä arvostusta mitä toivoisin tunnettavan julkisen sektorin ahkeria työntekijöitä kohtaan kun nyt kerran kasvua on niin olisi viisasta perua nämä ensi vuodellekin iskevät lomarahaleikkaukset siitä moni perhe olisi iloinen se olisi tervetullut lisä monen arjen ahertajan ahkeran siivoojan ahkeran hoitajan opettajan lastentarhanopettajan laitosapulaisten kirjastonhoitajien ja kaikkien näiden arkeen ja varmasti taloudellisestikin olisi viisasta että ostovoima tätä kautta näillä ihmisillä paranisi haluan myös mainita eläkkeensaajat erikseen kävi niin että kesän aikana toivoni heräsi kun keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja käytti puheenvuoron jossa hän vaati kehysriihessä selkeitä toimia eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi ja tuntuvia korotuksia takuueläkkeisiin jäin odottamaan näitä esityksiä valitettavasti niitä ei tullut ja siksi en lakkaa puhumasta tästä asiasta ennen kuin näen hallitukselta jonkinlaisia toimenpidekokonaisuuksia joilla kaikkein pienituloisimpien eläkkeensaajien tilannetta helpotetaan ei ole helppoa kun kaikki lääkekorvausten leikkaukset ja muut iskevät samaan aikaan päälle tilanne on silloin kyllä monen ihmisen osalta hyvin hyvin vakava puhemies ihan lyhyesti sanon loppuun uskon että siihen muut puhujat palaavat meillä myöhemmin että kyllä mekin demareissa tunsimme kovaa hämmennystä siitä että tässä täydentävän esityksen yhteydessä yhtäkkiä löytyy kaksi miljoonaa liikenne ja viestintäministeriölle ikään kuin tämän raideliikenteen kilpailun avaamiseen ja liikenneohjaustoimintojen liikenneohjaustoimintojen yhtiöittämiseen ja heräsi kyllä kysymys onko tässä tietynlaista ujuttamista ilmassa sen vuoksi että eduskunnalle ei anneta laajempaa mahdollisuutta tässä yhteydessä koko uudistusta missä mennään arvioida ja tehdä linjanvetoja sen suhteen yhtäkkiä tulee

minkä puiminen eduskunnassa jatkuu sen sijaan haluan myös omalta osaltani puhemies tähän loppuun sanoa että minustakin oli tärkeää ja hyvä että esimerkiksi näitä tasoristeysten rahoja tässä lisätään vaikkakin kyllä edustaja wallin edellä kertoi aika kuvaavasti sen kuinka paljon vielä enemmän itse asiassa näihinkin turvallisuustoimiin tarvitsisimme kiitos

arvoisa puhemies täydentävä talousarvio lisää valtion menoja lähes sata miljoonaa euroa sen myötä valtion velanotto ylittää ensi vuonna kolmen miljardin euron rajan esitin asian samalla tavalla kuin hänen esimerkkiään seuraten kokoomuksen kansanedustajat puhuessaan sdpn vaihtoehtobudjetin vero osuudesta luettelin pelkästään lisäykset enkä vähennyksiä he esittivät bruttolukuja eivät nettolukuja mutta vasta kun plussat ja miinukset lasketaan yhteen saadaan rehellinen kokonaiskuva eli se että sdpn vaihtoehtobudjetissa pieni ja keskituloisten palkansaajien ja eläkeläisten verotus kevenisi merkittävästi verrattuna hallituksen esitykseen kyse on siis vain siitä verotetaanko työssä käyvän lapsiperheen arjessa pärjäämistä vai verotetaanko omistamisen iloa no itse en tietenkään vastaavaan epärehellisyyteen sortuisi joten että täydentävään sisältyy noin kolmasosan verran tulonlisäyksiäkin ja että nettovelanotto lisääntyy vain vain ja vain kuusikymmentäseitsemän miljoonaa euroa täydentävä esitys ei siis kuitenkaan näytä suuntaa velkaantumisen vähentämiseen hallituksen omin toimin vaan sitä kannattaa suhdanne suhdanne kantaa yhtä hyvin hyvää kuin huonoakin hallitusta se että talous kasvaa ja velkaa otetaan lisää on merkki huonosta talouspolitiikasta puhemies täydentävä talousarvio koostuu hyvin pienistä eristä joilla on silti suuri merkitys nostan esille kolme hyvässä ja pahassa merkittävää teemaa ja kaikki liittyvät liikenneasioihin ensiksi meitä lienee tässä jo useita kymmeniä jotka ovat kiittäneet sitä että kotikaupunkini äänekosken biotuotetehtaan liikennejärjestelyt paranevat kun vihdoin viimein kirrin ja tikkakosken välinen moottoritieosuus pannaan rakenteille koko valtuus on noin sataneljäkymmentä miljoonaa joista ensi vuodelle osoitetaan vasta kuusi miljoonaa tässä vaiheessa monin verroin suurempi merkitys ja ennen kaikkea silloisten ministereiden ihalainen ja vapaavuori huolehtimilla tieinvestoinneilla ja tikkakosken ja hirvaskankaan väli jää vielä seuraavan hallituksen levennettäväksi toiseksi myönnetään määrärahat vrn pilkkomiseen ja liikenneviraston eri liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämiseen molempien hankkeiden valmistelu on vielä pahasti kesken eikä asioita ole tuotu tämän talon käsittelyyn kun uusia omistusjärjestelyitä jo valmistellaan näin konkreettisesti ei hallitus eikä edes muka puolueeton valtiovarainministeriö voi väittää etteikö päätöstä runnottaisi haluttuun lopputulokseen täysin tosiasioista ja asiantuntijoista välittämättä myöntämällä tähän tarkoitukseen määrärahan vaikkakin tuon vaatimattoman eduskunta tulee hyväksyneeksi tarkoituksen saamme täällä eduskunnassa todistaa aitopaikalta kuinka eduskunnan arvovaltaa halvennetaan kolmas havainto liittyy mielekkääseen päätöksentekoon ja verotuloennusteisiin autoveroa ennakoidaan kertyväksi ensi vuonna viisitoista miljoonaa euroa budjetoitua enemmän koska romutuspalkkio ja sähköautojen hankintatuki siirtävät uusien autojen ostopäätöksiä tältä vuodelta vastaavaa vähennystä ei kuitenkaan ole merkitty mihinkään tämän vuoden lisäbudjetteihin ja miksi olisikaan kyseessähän on noin prosentti koko verosaannista eikä tällä tarkkuudella ole mahdollista ennustaa verotuloja kyse onkin siis pelkästä kosmetiikasta jotta tulopuoli näyttäisi paremmalta sillä tämä täysin epävarma saatava jota vastaavaa menoa ei siis ole huomioitu muodostaa puolet tuloista siinäkin mielessä eduskunnan arvovaltaa halvennetaan että edes viitsitään hyväksyttää näin epävarmoja ja epätodellisia numeroita täällä ministerin täydellä arvovallalla kuten tuossa aikaisemmin sanoin hallitus on valinnut tuhlaajapojan tien sillä tuhlaajapojan polulla tämä pikkuisen velkaa lisäävä ja hataria tuloja toivova asiakirja on pieni harharetki lillukanvarsien hetteisessä maastossa

arvoisa herra puhemies

emme kiristä kokonaisveroastetta emmekä ota velkaa enempää kuin hallitus itse asiassa hieman vähemmän

tämä merkitsi sitä että lähdimme rakentamaan budjettiesitystämme kohdennusten kautta eli sillä tavalla että sekä menojen että verotuksen kohdentuminen muuttuu oikeudenmukaiseksi eli

verotus kohtelee maksukyvyn mukaan ihmisiä ja yrityksiä ja toisaalta sillä periaatteella että verotetaan enemmän sitä mikä ei ole hyödyllistä tai on haitaksi yksilölle ja yhteiskunnalle ja vähemmän sitä mikä on on hyödyksi ihmisille yrityksille ja yhteiskunnalle ja tiedämme että hyöty tulee ennen kaikkea siitä että työ yrittäminen asuminen ja liikenne voivat hyvin ne ovat perusasioita ja haluamme että näiden verotusta ei kiristetä mieluummin kevennetään ja sitten toisaalta taas niin sanottuja haittaveroja nostetaan ja varakkaiden verotukseen tehdään kiristyksiä koska siellä on maksukykyä kaikkein eniten tämä oli se lähtökohta menopuolella tämä mahdollistaa uudelleenkohdentamisia ja niitä olemme tehneet mittavan määrän tästä käytiin jo aikaisemmin keskustelua mutta nyt halusin tämän kerrata arvoisa puhemies meillä on käsittelyssä ensi vuoden budjettiesityksen täydennys aika mittava täydennys onkin se sisältää pienehköjä summia moneen eri tarkoitukseen esimerkiksi johtamani kunta ja terveysjaosto

asiantuntijakuulemisessa ei näytä menneen hallitukselle tämän kahden kuukauden aikana kun noita asiantuntijoita olemme siellä kuulleet nimittäin on tullut hyvin vahvasti esille se että esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat hyvin vakava asia tänä päivänä ja paheneva ongelma kaiken tämän tietyllä tavalla hyvinvoinnin keskellä lasten ja nuorten tilanne ei ole hyvä sinne tarvitaan lisää panostuksia niitä ei valitettavasti ole toinen on samaan kohderyhmään eli lastensuojeluun sillä puolella on vakavia puutteita ja ongelmia eilen niistä kuultiin kansainvälisenä lasten päivänä sosiaalityöntekijöiden ja lastensuojeluviranomaisten vakavat vetoomukset näihin pitää paneutua hyvin voimakkaasti valitettavasti hallitus on nämä ohittanut eikä ole niihin tarttunut sillä tavalla mikä olisi tarpeen vielä mainitsen että lääkekustannusten rajut omavastuiden korotukset ovat osoittautuneet aivan liian koviksi meillä on ihmisiä jotka joutuvat valitsemaan ostavatko lääkkeet vai ruokaa päivittäin ja kysymys on kuitenkin pääosin niistä ihmisistä vanhoista ihmisistä jotka ovat rakentaneet tämän hyvinvoinnin meille tähän odottaisin kyllä parannusta mutta tässä täydentävässä esityksessä sellaista ole näkyvissä arvoisa puhemies täällä on puhuttu velkaantumisesta hyvin paljon totean että jos valtio investoi pitkäaikaisiin kohteisiin niin velanotto ei ole mikään huono asia nyt korot ovat matalalla mutta valitettavasti viime vaalikaudella ja osin tämänkin vaalikauden alussa velkaantumisvauhti oli niin kova että investoinnit eivät olleet lähelläkään vastaavaa eli valtio käytti kulutusmenoihin velanottoa se tie on saatava loppumaan ja näin on käymässä vähin erin hyvä näin arvoisa puhemies kirri tikkakoski tiestä on täällä paljon puhuttu totean vielä että se palvelee myös muun muassa ilmavoimia ja sinne on tulossa varalaskeutumisalue joka on tavattoman tärkeä se on ten verkkoa todellakin on todettu ja meidän pitäisi päästä siihen mistä ministeri bernerkin totesi että eu rahoitusta näihin isoihin ten hankkeisiin alettaisiin saada nyt suomi ei ole sitä saanut ja hanke tikkakoskelta äänekoskelle ja edelleen pohjoiseen olisi sellainen valtakunnan tärkeimmän tien korjaushanke johon kannattaisi tätä pyrkiä saamaan

arvoisa puhemies muutama kommentti tuohon edustaja kankaanniemen puheeseen hän nosti esille tärkeän seikan näistä

espoossakin on lastensuojelutapausten määrä huolestuttavalla tavalla noussut ja on todettu että yksi suurimmista yksittäisistä syistä siihen on vanhempien päihde ja

tulee perussuomalaisten varjobudjettiin siinä on varmasti ansionsa juurikin näitten nuorten ja lasten huomioon ottamisessa se vain kiinnitti silloin huomiota taisi olla edustaja arhinmäki joka puhui opposition

että en ole ihan varma oliko perussuomalaisten varjobudjetissa tehty eduskunnan tietopalvelun kautta tällaisia vaikutusarviointeja näistä toimenpiteistä arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys talousarvioesityksen täydentämisestä on todellakin kannatettava edustaja heinonen puheessaan kävi hyvin kattavasti sitä esityksen sisältöä läpi ja itse keskityn lähinnä turvallisuuteen

yhteensä kolme miljoonaa euroa

kertaluontoista lisärahoitusta ehdotetaan poliisin terrorismin torjuntaan tarvittaviin kalusto ja laiteinvestointeihin sekä poliisin turvapaikkapalautusten tehostamiseen nämä turvapaikkapalautukset ovat siis näitä kielteisen lainvoimaisen turvapaikkapäätöksen saaneiden käännytyspäätösten täytäntöön panemista

edelleen kertaluonteista kahden miljoonan euron lisärahaa ehdotetaan suojelupoliisille terrorismin torjuntaan tarvittavaan laitteistoon ja muuhun välineistöön sekä

kohentamiseen lisäksi rajavartiolaitokselle ehdotetaan lisättäväksi se kolme pilkku kolme miljoonaa euroa merivene miv viisitoista hankinnasta syntyviin kustannuksiin

arvoisa puhemies sisäministeriön tämänhetkisen arvion mukaan turvapaikanhakijoiden määrä jäänee tosiaan sitä aiemmin arvioitua seitsemäätuhatta pienemmäksi eli noin neljääntuhanteen hakijaan ja sitten se tulee tosiaan vähentämään heillä tätä kotouttamisen määrärahan tarvetta miljoonalla eurolla sekä perusopetukseen valmistavan koulutuksen ja aikuisten perusopetuksen määrärahan tarvetta kolmella pilkku neljällä miljoonalla eurolla nämähän ovat taas semmoisia asioita nämä turvapaikanhakijoitten määrät että että niihin on niihin on pakko vastata emme me voi lähteä suomen valtiona yhtäkkiä rikkomaan kansainvälisiä kansainvälisiä sopimuksia ja estämään ihmisten ihmisten tuloa tässä tulee oleellisen tärkeäksi se työ mitä hallituskin tällä hetkellä tekee yhteistyössä tuolla eussa se kansainvälinen yhteistyö missä yritetään saada näitä käytäntöjä ja järjestelmää yhtenäiseksi ettei tule sitä ilmiötä mikä nyt on todennettukin että turvapaikanhakijoissa on ihmisiä joilla joilla ei sitä varsinaista geneven pakolaissopimuksen määrittelemää tarvetta turvapaikalle ole vaan siellä on taustalla ihan tämmöisiä taloudellisia taloudellisia syitä ja ja sitä kautta sitten haetaan houkuttelevinta maata missä missä sitten nähdään että se elo elo olisi mielekkäintä mutta kaikki korostan sitä että meidän on tärkeää eu tasolla olla tekemässä niitä sopimuksia niin että se on suomellekin niin taloudellisesti kuin myös sitten turvallisuuden kannalta edullisinta arvoisa puhemies vielä lyhyesti haluaisin sanoa sen mitä meillä valtiovarainministeri orpokin korosti eli miten tärkeää meillä on kuitenkin se talouskuri tiukalla talouskurilla peruspalvelut ihmisille

arvoisa herra puhemies

että tämä täydentävä talousarvioesitys tukee ensi vuoden varsinaista talousarviota tällä hetkellä voimme olla tyytyväisiä siihen että kuluvan vuoden talousarvio ja edellisen vuoden talousarvio ovat tukeneet vahvaa taloutemme kasvua olemme kuluvana vuonna olleet euroopan eniten kasvava kansantalous työllisyys on parantunut tällä hetkellä meillä on viisikymmentäkuusituhattaneljäsataa työtöntä vähempi kuin vuosi sitten ja jos avaamme tätä viittäkymmentäkuuttatuhattaneljääsataa niin voimme sen osalta todeta että sen luvun takana on paljon perheitä jotka ovat päässeet taloudessaan vakaammalle pohjalle tällä hetkellä työllisyysasteemme on kuusikymmentäyhdeksän pilkku seitsemän prosenttia ja nyt arvio on että pääsemme ensi vuonna yli seitsemänkymmenen prosentin työllisyysasteeseen eli ollaan jo hyvin lähellä sitä hallituksen asettamaa tavoitetta seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteesta herra puhemies tämä täydentävä talousarvioesitys sisältää useita sanotaanko näin pieniä korjauksia joilla kuitenkin on rahasummaa olennaisesti suurempi merkitys äskeinen puheenvuoron pitäjä edustaja ruoho nosti esille nämä poliisin ja suojelupoliisin kalusto ja laitehankintojen määrärahakorotukset vaikka siinä yhteensä lisätään vain viisi miljoonaa niin se tulee äärimmäisen tarpeelliseen kohtaan sitten kuntien peruspalvelujen valtionosuutta lisätään lähes satakaksikymmentäneljä miljoonaa euroa ja sen osalta voi todeta myös että se tulee tukemaan merkittävällä tavalla ensi vuonna kuntien peruspalvelujen toteutusta ammatilliseen koulutukseen arvonlisäveron korvauksiin annetaan lähes lähes kuusi miljoonaa euroa tämä täydentävä talousarvioesitys sisältää useita liikennettä koskevia hankkeita useat edustajat ovat kiitelleet tätä kirri tikkakoski tiehanketta satakolmekymmentäyhdeksän miljoonaa euroa siihen se tulee merkittävästi parantamaan myöskin äänekosken sellutehtaan liikennettä ja kuten edustaja kankaanniemi täällä aikaisemmin totesi tiellä on erittäin merkittävä rooli myöskin ilmavoimien tarpeita silmällä pitäen ja nimenomaan tämän varalaskupaikan saannin myötä yksi liikennettä tasoristeysten poistaminen nyt tällä esityksellä niitä poistetaan kahdella miljoonalla eurolla ja kuten edustaja wallin täällä aikaisemmin totesi hyvin pitkä pitkä tie on näiden kaikkien vaarallisten tasoristeysten poistamisessa mikäli mikäli summat ovat tätä luokkaa mutta tämä on hyvä alku ja toivottavasti

vuoden päästä päästään sitten korottamaan myöskin näitä tasoristeysten rakentamiseen liittyviä määrärahoja vaasan vaasan lentokentän rakentamiseen tuleva yksi pilkku kolme miljoonaa tulee tarpeeseen koska vaasa on kehittynyt ja kasvanut ja siellä on kasvavaa tarvetta lentorahdin käsittelyyn tämä hallin rakentaminen on siinä mielessä äärimmäisen tärkeää herra puhemies eduskunnalle niin sanottua jakamatonta osuutta tässä tulee noin neljäkymmentä miljoonaa euroa ja kuluvalla viikolla tietysti hallituspuolueiden edustajat jaostoissa pohtivat sitä mihin kohteisiin tätä tätä rahaa käytetään vaikka kysymyksessä ei ole tämän suurempi rahasumma uskon että sillä kuitenkin kyetään monia pieniä korjauksia tekemään ja tarpeita tyydyttämään mitä niin edustajille kuin sitten eri yhteyksissä eduskunnalle on on esitetty arvoisa puhemies tämä on äärimmäisen hyvä ja kannatettava täydentävä talousarvio joka joka tulee sisällön mukaisena hyväksyä

arvoisa herra puhemies hallituksen esitys täydentävästä budjetista ensi ensi vuoden talousarviota koskien on erittäin hyvä ja perusteltu ja kuvaa hyvin sitä mikä on suomen talouden tilanne tällä hetkellä talous kasvaa ja kuten olemme kuulleet noista eri taloustutkimuslaitosten ja pankkien ennusteista ensi vuodelle ja seuraavalle vuodelle ja voin sanoa ihan puhtaalla omallatunnolla tilanne on aivan toinen kuin se oli esimerkiksi neljä vuotta sitten talous kasvaa ja kuten erkki liikanen suomen pankin pääjohtaja pääjohtaja on monessa yhteydessä todennut taloustutkimuslaitosten johtajien kera parhaillaan kasvu on kaikilla talouden pääalueilla erittäin voimakasta ja investointeja tehdään se on tärkeää että investoinnit ovat lähteneet liikkeelle metsäteollisuus on tässä asiassa näyttänyt tietä investoinneille tämä äänekosken monipuolisen sellutehtaan biotehtaan rakentaminen oli eräänlainen henkinen voitto siinä että tähänkin maahan vielä investoidaan kannattaa panna merkille se minkä varassa suomen kansantalous tällä hetkellä edelleen seisoo se on hyvin pitkälti metsien tuotteet metsätalous ja metsäteollisuus sieltä se tämän maan kasvu tulee ja tähän hetkeen sopii erinomaisesti se sanoma sanoma että meidän on pidettävä huoli siitä että suomen metsiä pystytään myös tulevaisuudessa hyödyntämään olen lievästi järkyttyneenä seurannut keskustelua tästä lulucf ja samoin red kaksi direktiivistä elikkä uusiutuvan energian kestävyyskriteereistä joita parhaillaan eussa viilataan loppuasentoon olen aivan järkyttyneenä seurannut niitä puheenvuoroja mitä suomestakin kuulee että me emme saisi omia metsiämme hakata ja samaan aikaan esimerkiksi ruotsi hakkaa kahdeksankymmentä prosenttia metsiensä kasvusta ja se ei tässä talossa haittaa opposition kansanedustajia varsinkaan vihreitä yhtään ollenkaan mutta kun suomessa ollaan noin kuudenkymmenenviiden prosentin tasolla tällä hetkellä ja oltaisiin nostamassa hakkuumäärä noin kahdeksaankymmeneen prosenttiin vuotuisesta kasvusta se on sitten valtava ongelma ilmastopolitiikasta kun puhutaan niin luulisi nyt hyvänen aika sentään olevan kuitenkin ihan se ja sama kun naapurukset pääsisivät samalle tasolle ja hoitaisivat metsänsä hyvin sitenhän tehdään hyvää ilmastopolitiikkaa joka vaikuttaisi meidän talousarvioon ja toisi liikkumavaraa kansanta louteen ja ennen kaikkea työllisyys paranisi tämän lisätalousarvion numeroista käy ilmi että työllisyys on parantunut työllisyysaste on tällä hetkellä kuusikymmentäyhdeksän pilkku seitsemän prosenttia päästäänkö seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin tämän vaalikauden aikana mikä oli tavoite se on edelleen mahdollista saavuttaa mutta se tarkoittaa sitä että talouskurin on pidettävä meidän on pystyttävä antamaan itsestämme ulospäin kuva että me olemme luotettava yhteistyökumppani kaikille kauppakumppaneille ja kaikille yrityksille ja myös niille ihmisille jotka työtä tekevät koska pitkäjänteisyydellä ja uskottavuudella ja luotettavuudella luotettavuudella luomme sitä kasvua joka kantaa sitten pitkälle jos talouden kasvun puolella lähdetään hakemaan pikavoittoja tai peräti tekemään lisävelkaa sillä perusteella että maailma paranee silmänräpäyksessä kun otetaan muutama miljardi velkaa ja ruvetaan tekemään joitakin hurjia juttuja se ei pidä paikkaansa suomi on elvyttänyt ottanut velkaa yli sata miljardia euroa jo tähän päivään asti ensi vuoden talousarviossa on kolmen miljardin euron velanotto edelleen sitä kuuluisaa jakovaraa ei kerta kaikkiaan ole tämän takia on aivan välttämätöntä että jatketaan samalla linjalla ja olen hieman ihmeissäni siitä että oppositio on puheenvuoroissaan moittinut tätä kilpailukykysopimusta lähinnä vasemmistoliiton riveistä on näitä kriittisiä puheenvuoroja tullut mutta hieman demareistakin siitä on kaikuja se oli kuitenkin työmarkkinajärjestöjen tekemä oma sopimus ja se oli aivan hyvä sellainen pitää muistaa monelta arvostelijalta unohtui se sanoa että näiden kilpailukykysopimukseen liittyvien leikkausten kompensoiminen verotuksen kautta on jo tehty verotusta on kevennetty sillä keinoin että tutkimuslaitosten puolueettomien tutkimusten mukaan kompensaatio on on hieman plussalla muutaman euron plussalla ihan tarkkoja lukuja en muista mutta noin kolme viiva neljä euroa se on plussalla kuitenkin elikkä on tehty leikkauksia jotka on pakko kuitenkin ollut tehdä että valtiontalous saadaan kuntoon se vanha kansanviisaus että hyvä ja toimiva ja kunnossa oleva valtiontalous on meidän kaikkien paras ystävä koskee myös vähäosaisimpia ja kaikkein eniten apua tarvitsevia ihmisiä sairaita vanhuksia heidänkin vahva julkinen talous on aina paras ystävä arvoisa puhemies lopuksi vielä se että kun nyt työllisyys on parantunut olennaisesti ja työpaikkoja syntyy ja ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömyydessäkin on päästy alle sadantuhannen on aivan valtavan hieno saavutus saavutus koska sen ihmisen kannalta työpaikan saaminen olkoon se se sitten vaikka hieman eri alalta hän on tottunut työtä tekemään on äärimmäisen arvokasta se julkisen talouden osa joka on äärimmäisen tärkeä tavalliselle ihmiselle on kuntatalous ja kuntatalous on parantunut viime vuosien aikana hurjaa vauhtia ja on tällä hetkellä reilusti plussalla kun se viime vaalikaudella oli koko ajan miinuksella rajusti miinuksella kun kunnilta leikattiin ihan valtavia summia pois näin ollen me kannamme suurta huolta ja vastuuta siitä että julkinen talous tervehtyy ja myös kuntatalous pysyy kunnossa ja sitten näiden kasvun hedelmien jakaminen yhä suuremmalle alueelle tähän maahan ja meille kaikille on äärimmäisen tärkeää siksi biotalouden harjoittaminen ja työpaikkojen syntyminen metsäpuolelle on äärimmäisen tärkeää ettemme tästä talosta rakenna esteitä metsien käytölle puutuotteiden myynnille ja niille

lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies valiokunnan puheenjohtaja on nyt muissa tehtävissä joten valiokunta teki päätöksen että esittelen valiokuntamme mietinnön eduskunnalle arvoisa herra puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annettua lakia siten että siihen lisätään työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitusta koskevat määräaikaiset säännökset vuosiksi kaksituhattakahdeksantoista ja sosiaali ja terveydenhuollon järjestämistä ja maakuntia koskevan uudistuksen aikataulun mukaisesti nykyiset määräaikaiset työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitusta koskevat säännökset ovat voimassa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista loppuun lain tarkoituksena on turvata työterveyshuollon erikoislääkärien koulutuksen taso ja koulutuksen määrällinen riittävyys tätä varten valtion varoista myönnettäisiin avustusta työterveyshuoltoon

joulukuuta kaksituhattayhdeksäntoista valiokunta toteaa tähän lakiesitykseen seuraavaa nykyisen määräaikaisen lain perusteella työterveyslaitos on voinut yliopistojen lisäksi maksaa saamastaan valtion määrärahasta korvausta sekä julkisille että yksityisille työterveyshuollon koulutusta antaville palvelujen tuottajille

on varattu vuosittain yksi pilkku yhdeksän miljoonaa euroa lakiehdotuksen mukaiseen avustukseen työterveyslaitokselle meneillään olevassa erikoislääkärikoulutuksen uudistuksessa harkitaan kaikkien lääketieteen erikoisalojen koulutuksen saattamista saman rahoituksen piiriin siten että nykyistä evo rahoitusta vastaavaa rahoitusta voidaan maksaa yliopistoille ja muille sekä julkisille että yksityisille koulutuspaikoille

lakiehdotuksella turvataan työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kehittäminen siirtymäaikana ennen sote ja maakuntauudistuksen voimaantuloa valiokunta korostaa myös että koulutusuudistuksen valmistelussa on huolehdittava kymmenen vuoden aikana kehitetyn yliopistojen yhteistyöverkoston ja toimivaksi osoittautuneen työterveyslääkäreiden koulutusjärjestelmän säilymisestä ja pitkäjänteisestä kehittämisestä

kiitoksia puhemies arvoisa puhemies tähän on tehty todellakin vastalause joka perustuu nimenomaan voimaantuloon liittyvään lainsäädäntökohtaan hallituksen esitys työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen erillisrahoituksen jatkamisesta on mielestämme oikeansuuntainen turvaamaan keskeisen lääketieteen erikoisalan kehittämisen myös tulevina vuosina asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin käynyt selväksi että siirtymäaika on lyhyt ottaen huomioon etenkin erikoislääkärikoulutuksen uudistuksen nykytilan ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen epävarman toteutumisen ja aikataulun työterveyshuolto on lääketieteen erikoisalana erityinen ja yleislääketieteen ohella tällä hetkellä suurin erikoisala koulutusta toteutetaan yliopistojen hyväksymillä yli kahdellasadalla työterveysasemalla joissa toimii yli kolmesataa kouluttajaa koko ainutlaatuinen verkosto on vaarassa kaatua jos siirtymäaika on liian lyhyt on huomattava myös se että äskettäin tehtyjen työterveyshuollon erikoisalaa erityisesti koskevien merkittävien säädösmuutosten toteuttaminen edellyttää juuri nyt työterveyshuollon erikoislääkäreiden vankkaa osaamista

joka on voimassa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista loppuun tarvitaankin jatkoaika vuosille kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksituhattakaksikymmentäyksi yhdymme tähän näkemykseen ja esitämme että lain jatketaan vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi loppuun tästä syystä esitämmekin vastalauseessamme että lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutetaan seuraavasti tämä laki tulee voimaan yhtenä päivänä tammikuuta kaksituhattakahdeksantoista ja on voimassa päivään joulukuuta kaksituhattakaksikymmentäyksi kiitos

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö yksitoista

lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies aivan kuten edellä valiokuntamme puheenjohtaja on estynyt tänään ja valiokunta edellytti että esittelen valiokuntamme mietinnön arvoisa herra puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia siinä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden kaksituhattakahdeksantoista työttömyysvakuutusmaksut työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärään ei ehdoteta muutosta työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen mukaisesti palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua ehdotetaan nostettavaksi nolla pilkku neljäkymmentä prosenttiyksikköä ja vastaavasti työnantajien keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua alennettavaksi nolla pilkku neljäkymmentä prosenttiyksikköä

kymmenen prosenttiyksikköä arvoisa herra puhemies

saamien selvitysten perusteella valiokunta pitää hallituksen esitystä

ja siinä esitettyjen maksujen alennusta sekä kilpailukykysopimukseen perustuvaa maksutaakan jaon muutosta työnantajien ja työntekijöiden kesken työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskuria on vuosiksi kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista korotettu enintään

työttömyysastetta vastaavien menojen suuruisesta seitsemän prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruiseksi kilpailukykysopimuksen mukaisesti on vuoden kaksituhattayhdeksäntoista jälkeen tarkoitus valmistella esitys tarkoituksenmukaisesta aiempaa suuremmasta puskurin tasosta valiokunta pitää tärkeänä että puskurin suuruus määritellään niin että työttömyysvakuutusmaksujen taso pystytään pitämään mahdollisimman vakaalla tasolla valiokunnan päätösehdotuksena onkin että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esityksen myös tähän esitykseen on liitetty vastalause

arvoisa puhemies tässä käsillä olevassa esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden kaksituhattakahdeksantoista työttömyysvakuutusmaksut työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen mukaisesti palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua ehdotetaan nostettavaksi nolla pilkku neljäkymmentä prosenttiyksikköä ja vastaavasti työnantajien keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua alennettavaksi nolla pilkku neljäkymmentä prosenttiyksikköä samalla työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää ehdotetaan vähennettäväksi nolla pilkku kaksikymmentä prosenttiyksikköä josta palkansaajien työttömyysvakuutusmaksuun kohdentuu nolla pilkku kymmenen prosenttiyksikköä ja työnantajien keskimääräiseen

ensin vuonna kaksituhattaviisitoista uudenlaista pakottavaa lainsäädäntöä jolla työmarkkinajärjestöjen oikeutta sopia työehdoista olisi rajoitettu asiantuntijat arvostelivat laajasti pakkolakien valmistelun puutteita lopulta myös hallituksen piirissä myönnettiin että suunnitteilla ollut lainsäädäntö olisi ollut suomen perustuslain ja suomea sitovien kansainvälisten sopimusten vastainen hallitus siis itsekin tiesi että heidän esityksensä oli perustuslain vastainen

viideltäsadaltatuhannelta palkansaajalta kolmekymmentä prosenttia lomarahasta ja periaatteessa työajan pidennys kahdellakymmenelläneljällä tunnilla vuodessa koski kaikkien palkansaajien työaikaa mutta työajan pidennys toteutui pääasiassa julkisella sektorilla arvoisa puhemies vasemmistoliitto on esittänyt että syksyn työmarkkinakierroksen yhteydessä tulisi luopua erityisesti julkisen sektorin työntekijöihin kohdistuneesta erillisestä lomarahaleikkauksesta vasemmistoliitto peräänkuuluttaa suomeen solidaarisempaa palkkapolitiikkaa meidän mielestämme on järjetöntä järjetöntä että kun talouskasvu vihdoin näyttää alkaneen kunnolla niin suomessa on sitouduttu vielä kahdeksi vuodeksi palkanleikkauksia tarkoittavaan kikyyn joka kaiken lisäksi toimii niin että valtion pitää kompensoida palkanalennukset veronkevennyksillä jotta ostovoima ei laskisi

esittämistäni syistä vasemmistoliitto ei hyväksy tänäkään vuonna lakiesityksessä olevaa ehdotusta palkansaajien työttömyysvakuutusmaksun korottamisesta ja työnanta jien maksun vastaavan suuruisesta alentamisesta sen sijaan vasemmistoliitto hyväksyy esitykseen sisältyvän maksutason nolla pilkku kahdenkymmenen prosenttiyksikön alennuksen joka jaetaan tasan palkansaajien ja työnantajien kesken eli nolla pilkku yksi prosenttiyksikköä kummallekin

puhemies hallituksen esitys tuloveroasteikoksi sekä

hallituksen

jälleen kerran kahdella eri tavalla hallituksen ymmärrys siitä mitä verotuksella ajetaan takaa on varsin rajallinen

moittinut vastuullinen verotus huolehtii julkisen talouden rahoituksesta ja hallitus

sen hunningolle hallituksen sopeutus on epäonnistunut kahdella eri tavalla kun katsotaan tuloerojen kehitystä edellisen hallituksen toimet joissa sopeutukseen huomattavasti liittyi sekä veronkorotuksia että leikkauksia johtivat sellaiseen tuloerojen tasaamiseen että se on suoranainen peilikuva siitä tuloerokehityksestä johon nykyinen hallitus on suomea johtanut menopuolella hallituksen eriarvoistavaa ja leikannut köyhiltä ja kipeiltä opiskelijoilta ja eläkeläisiltä kun menoja ei ole voinut lisätä se on muka vaivihkaa vähentänyt tuloja satojen miljoonien veronalennuksilla hyväosaisille omille kavereilleen sdpn vaihtoehto lähtee siitä että veronalennukset keskittyvät nimenomaan pieni ja keskituloisille palkansaajille ja eläkeläisille näin muodoin esitämme tuloveroasteikkoihin muutoksia jotka kohdistuvat juuri näihin kohderyhmiin samaan aikaan olemme esittämässä muitakin tuloveroasteikon muutoksia vastaavasti tuloverolain puolella esittämämme muutokset jotka on esitelty liittyvät useisiin pykäliin ja esitänkin että toteutetaan vaihtoehdon yksi mukaiset pykälämuutokset molempiin lakikokonaisuuksiin

arvoisa herra puhemies tähän alkuun haluan heti kannattaa harakan tekemiä pykälämuutoksia hän tuossa kertoi juuri olennaisen eron tämän nykyhallituksen ja edellisen hallituksen välillä nimittäin kun puhumme näistä eriarvoistumiskehityksistä ja tuloeroista niin edellisen hallituksen aikana taloutta tasapainotettiin kyllä mutta silloin tuloerot pienenivät mutta taas tämän hallituksen aikana sopeutumistoimien myötä tuloerot kasvavat olen hyvin surullinen siitä että esimerkiksi pääministeri itsekin myönsi että eriarvoistumiskehitys lisääntyy tämän talousarvioesityksen myötä siksi puhemies kun talousarvio koostuu paitsi tuloista myös menoista ja tässä tapauksessa puhumme niistä tuloista eli verotuksesta näiden välillä vain on saatava harmoninen kokonaisuus joka luo osaltaan kestävää kasvua ja joka osaltaan on myös oikeudenmukainen ei eriarvoista vaan päinvastoin paikkaa näitä tulonjaollisia ongelmia yhteiskunnassa sdp on tätä ajatellen tehnyt omat veroratkaisunsa ja tässä kokonaisuudessa mitä nyt käsittelemme on nimenomaan tämän tuloverolain mukaiset muutoksemme esitelty sen lisäksihän meillä on myös muita verotukseen liittyviä muutoksia mutta puhemies ketkä aina epäilevät sdpn linjaa ja usein esittävät siitä sellaisiakin näkemyksiä mitkä eivät pidä paikkaansa nyt on mahdollisuus paitsi tutustua siihen vaihtoehtobudjettiimme myös tähän mietintöön jossa käymme sitten läpi näitä omia esityksiämme kaiken kaikkiaan ehkä se tärkeä asia

ehkä ties kuinka monennen kerran on huomata se että pienituloisia palkansaajia eläkkeensaajia sekä myös etuuksien saajia eli eli erilaisia ihmisiä jotka ovat työttömyysturvan varassa tai muuta kohtelisimme verotuksellisestikin paremmin hallitus kohtelee eli keventäisimme näiden ihmisten verotusta enemmän ja sen sijaan taas oikeudenmukaisuuden ja reiluuden nimissä ottaisimme sitten hieman enemmän kaikkein suurituloisimmilta kaikkein varakkaimmilta ja tämä on oman yhtälömme yhtälömme perusta tässä omassa vastalauseessamme puimme juuri sitäkin tosiasiaa että tässä vaiheessa tapahtuu niin että talous kasvaa mutta samaan aikaan eriarvoisuus kasvaa ja sitten vielä julkisen talouden tasapaino heikkenee hallituksen varsin anteliaiden veropäätösten myötä siten että hallituksella tuntuu olevan varaa kaikkein hyväosaisimpien veronkevennyksiin sekä sitten näihin kuuluisiin veronkevennyksiin koskien apteekkarivähennystä suurten metsäomistusten omistajien verovähennyksiä sekä miljoonaperintöjen veronkevennyksiä näihin tuntuu olevan hallituksella varaa samaan aikaan kun kaikkein pienituloisimmilta leikataan ja tehdään senkaltaisia ratkaisuja että esimerkiksi tietopalvelun laskelmien mukaan tällekin vuodelle eläkkeensaajien ostovoima jäi miinusmerkkiseksi mikä minusta on minusta on puhemies todella huolestuttavaa uskoisin että vanhaan tapaan täällä tämä debatti verotuksesta jatkuu tämän jälkeenkin ja varmasti kerkeämme palaamaan moneen näistä kohdista mutta haluaisin tässä yhteydessä nyt kuitenkin vielä alleviivata paitsi pieni ja keskituloisten palkansaajien ja eläkkeensaajien verotuksen eroja myös sitten sitä että esimerkiksi sdp omassa vaihtoehdossaan ei lähtisi kiristämään lapsiperheiden verotusta toisin kuin hallitus tekee siinä on myös tärkeä ero omaan lisäksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen että täällä on myös hyviä ideoita paljonkin mutta tässä yhteydessä esimerkiksi yksi asia mitä pohdimme tässä vastalauseessamme puhemies on se että näinä aikoina kun olisi viisasta tukea esimerkiksi kotitalouksien mahdollisuuksia tehdä peruskorjauksia ja remontteja omiin koteihinsa

esimerkiksi kotitalousvähennys laajennettaisiin ulottumaan myös kerrostaloasukkaisiin tätä myös esitämme hallitukselle että tähän ryhdyttäisiin minusta olisi hyvä ja tärkeää että hallitus voisi myös näitä meidän kehittämisehdotuksiamme pohtia

täytän hiukan tuota edustaja viitasen toivetta keskustelusta täällä minusta tämä sipilän hallitus on määrätietoisesti pyrkinyt valtionvelan kasvun taittamiseen ja onnistunutkin siinä aika pitkälti ja pyrkinyt myöskin budjetin julkisen talouden tasapainoon ja tuota väitettyä tuloerojen muutosta ei ole pystytty osoittamaan se mahtuu virhemarginaaliin hallitus on toteuttanut merkittäviä ansiotuloveronkevennyksiä

nyt samalla linjalla ja ottaa huomioon muun muassa palkansaajamaksujen eläke ja työttömyysvakuutusmaksujen tietyt siirtymät työnantajalta palkansaajan maksettavaksi nekin nekin kompensoidaan kaiken kaikkiaan ansiotulon veroperusteisiin tulee merkittävä lievennys siinä on yhden pilkku viiden prosentin inflaatiotarkistus

ja sitten on aito veronkevennys ja täytyy sanoa sosiaalidemokraateille että tämä hallitushan on pudottanut myöskin niin

sitä vuositulon euromäärää mistä se alkaa alemmas kuin mitä sosiaalidemokraatit omassa hallituskoalitiossaan päättivät tämä hallitus pudotti sen yhdeksästäkymmenestätuhannesta seitsemäänkymmeneenneljääntuhanteen ja siellä se on edelleen eli tiukemmalla linjalla solidaarisuusverossa tämä hallitus on kuin edeltäjänsä viime kaudella

puhemies niin todellakin tähän hyvään mietintöön sisältyy kuusi vastalausetta kaiken kaikkiaan ja tämä jo pelkästään osoittaa sen että kyllä hallituksen linjaan voisi joitakin muutoksia tehdä esitänkin tässä vastalauseen kuusi mukaiset muutosehdotukset jotka koskevat lähinnä toinen lakiehdotusta ensimmäinen lakiehdotus eli tämä asteikkolaki hyväksyttäisiin muuttamattomana mutta sitten taas toisaalta toiseen lakiin esitämme työtulovähennyksen muuttamista siten että suosisimme kahta alinta tulodesiiliä siten että siellä noin neljätoistatuhatta ansaitsevat saisivat kympin kuussa kulutukseen lisää tämän hintalappu on viisikymmentä miljoonaa sitten tekisimme myöskin eläketulovähennykseen ja invalidivähennykseen vastaavat muutokset näitten hintalappu on yhteensä kolmekymmentä miljoonaa lapsivähennyksen osalta esitämme jatkoa eli sitä kyseistä pykälää ja siihen voimaantulosäännöstä muutettavaksi sen hintalappu on miljoonaa ja ja sitten kotitalousvähennyksessä kasvattaisimme tätä vähennyskelpoista osuutta viidestäkymmenestä kuuteenkymmeneen ja muistaakseni sen kustannus taisi olla kymmenisen miljoonaa sitten esitämme vielä lausumaa kehitysapumallimme mukaisesta kehitysapuvähennyksestä tässä tämä vastalause kuusi lyhykäisesti esiteltynä
arvoisa puhemies on helppo yhtyä niihin puheenvuoroihin joita edustajat harakka ja viitanen tässä salissa käyttivät kyse on verotuksesta joka aina herättää suuria intohimoja jos me katsomme verotusta yhtenä sellaisena välineenä jolla tuloeroja voidaan kaventaa niin silloin ne pienetkin ratkaisut vaikuttavat siihen mihin suuntaan me kuljemme mielestäni sosiaalidemokraattien verolinjan solidaarisuus kiteytyy oikeastaan siihen desiiliajatteluun että kaksi suurinta tulodesiiliä ovat niitä jotka tässä meidän mallissamme häviävät jos katsotaan verotuksen kokonaisuutta suurin desiili eniten ja toiseksi suurin desiili jonkun verran mutta sen sijaan kun mennään siitä alaspäin mitä pienempään tulodesiiliin mennään niin sitä suuremmaksi se hyöty muodostuu

työtulosta pitää saada parempi hyöty kuin vastaavan suuruisesta vaikkapa työttömyysturvasta mutta tämä ero on pitkien ajanjaksojen aikana kasvanut niin suureksi että itse asiassa meillä aika iso osa työttömistä joutuu hakemaan toimeentulotukea maksaakseen veronsa siihen on kaksi syytä toinen on se että kuntien verotus on noussut pitkällä aikavälillä ja perusvähennys ei ole seurannut sitä mitä on tapahtunut valtion verotuksen ja kuntien verotuksen välisessä muutoksessa valtion verotuksessa toki on pienituloisempia hyödytetty sillä että siellä on työtulovähennystä ja alimmissa luokissa on tapahtunut muutoksia toinen syy on se että työttömyysturva ei ole kasvanut sen mukaan mitä ihmisten

perusvähennys on yksi niistä oikeudenmukaisimmista verovähennyksistä mitä meillä tässä yhteiskunnassa on toinen asia liittyy sitten lapsiperheiden verotukseen tässä salissa on käyty moneen kertaan debattia siitä että hallitus kompensoi lapsiperheiltä pois otetun verovähennyksen sillä että varhaiskasvatusmaksut vähenevät ja esimerkiksi yksinhuoltajille tulee pieni lisä mutta kun katsotaan miten perheet toimivat niin meillä on paljon niitä lapsiperheitä jotka eivät nyt maksa varhaiskasvatusmaksuja koska ne ovat niin pienituloisia ja heiltä lähtee myös tuo veronkevennys pois hallituksen esityksessä ne kai ovat niitä jotka kipeimmin tarvitsisivat apua tässä yhteiskunnassa toinen ryhmä on se että läheskään ole pelkästään päiväkoti ikäisiä lapsia vaan on myös kouluikäisiä lapsia siltä puoleltakin lähtee tuo veronkevennys pois ilman tuota kompensaatiota vaikka tuo veronkevennys ei olekaan kaikkein paras malli tukea lapsiperheitä niin siitä huolimatta se tukee lapsiperheitä ja niitä kaikkein pienituloisimpia sen vuoksi se on syytä säilyttää kun toistakaan mallia ei ole esitetty

arvoisa herra puhemies tässä on käyty keskustelua

aiemminkin olen omasta mielestäni tuonut esille edellisen hallituksen jossa myös oma puolueeni oli mukana mutta silloin valtiovarainministeri oli ensin edustaja urpilainen ja sitten edustaja rinne ja silloin sosiaalidemokraattien vaatimuksesta talouden tasapainottamisessa vaadittiin itse asiassa viisikymmentä viiva viisikymmentä viisikymmentä ajattelua eli kun säästettiin niin tehtiin myös veronkorotuksia ja ja se ei toiminut meidän taantuma vain pitkittyi ja pitkittyi ja vasta tämän hallituksen aloittaessa kun valtiovarainministeriys siirtyi kokoomukselle ja keskustan ja ja sinisten kanssa löysimme

yhteisen hallituksen missä työtä arvostettiin ja työn verotusta päätettiin olla kiristämättä itse asiassa työn verotusta haluttiin keventää ja kokonaisveroasteesta huolehtia että se ei nouse

hän totesi hyvin että nykyhallituksen talouspolitiikka se nyt vain yksinkertaisesti toimii se näkyy siinä että työttömyys on vähentynyt talous kasvaa kasvu on itse asiassa hyvin laajaa tällä hetkellä ei enää pelkästään niin kuin alussa suomalaisen kulutuksen ja rakentamisen varassa vaan nyt myös vienti on lähtenyt vetämään ja tuossa aiemmin täydentävän esityksen puheenvuorossani toin esille muun muassa sitä miten työttömyys on vähentynyt ja ja moni pitkäaikaistyötönkin on päässyt takaisin työn syrjään kiinni nyt meillä on käsittelyssä ansiotulojen verotus ja ja olen sitä mieltä että on hyvä että jatketaan linjalla jolla työn verotusta on kevennetty ja ensi vuonnakaan kenenkään työn verotus ei ei kiristy tuossa edellä edustaja filatov toi esille lapsivähennyksen tietysti sopii miettiä sitäkin minkä takia edustaja silloinen ministeri rinne teki tästä vain määräaikaisen kahdelle vuodelle miksi hän ei tehnyt siitä pysyvää ja ymmärtääkseni syy oli se että hänkin jo silloin itse epäili että se ei ole kovinkaan tehokas keino ja edustaja filatov jätti jätti mainitsematta sen kun hän toi esille että nämä varhaiskasvatusmaksujen alennukset eivät helpota kaikista pienituloisimpien arkea jotka eivät tällä hetkellä maksa varhaiskasvatuksesta että itse asiassa eivät he lapsivähennyksestäkään päässeet nauttimaan kaikista pienituloisimmat ja sen takia esimerkiksi tämä korotus lapsilisiin yksinhuoltajien osalta avittaa kaikkia niitä ihmisiä arvoisa puhemies tämä lapsivähennys siis on on nyt korvattu ja sitä osittain korvataan

alentamalla varhaiskasvatusmaksuja ensi vuoden alusta seitsemälläkymmenellä miljoonalla alennukset kohdistuvat pieni ja keskituloisille ja toisen lapsen sisaralennus nostetaan viiteenkymmeneen prosenttiin kokonaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin ensi vuoden alussa tulee kuusituhattaseitsemänsataa uutta suomalaista tavallista perhettä maksutulojen alenema alenema kompensoidaan kunnille sitten vielä on syytä todeta että kun tuohon maksuttomuuteen pääsee kuusituhattaseitsemänsataa perhettä niin ihan tavallisen suomalaisen keskituloisen lapsiperheen varhaiskasvatusmaksut alenevat ensi vuonna yli tuhannellakahdellasadalla eurolla eli aika merkittävästä panostuksesta ja kädenojennuksesta lapsiperheille on kyse silloin ja itse uskon että tämä tulee hyvällä tavalla avittamaan monta ihan tavallista suomalaista perhettä lisäksi käynnistetään viisi vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu joka on myös osa tätä kokonaisuutta

varhaiskasvatus voisi suomessakin olla maksutonta arvoisa puhemies tähän verokokonaisuuteen liittyy budjettiriihessä päätettiin siis nettomääräisesti kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron kevennyksestä palkan verotukseen osana vielä se että yle veron maksukynnystä korotetaan ensi vuonna tämä tarkoittaa että yle veron piiristä poistuu neljäsataatuhatta suomalaista ja maksun määrän alaraja pudotetaan seitsemästäkymmenestä eurosta nolla euroon ja veron enimmäismäärä nousee sataankuuteenkymmeneenkolmeen euroon enimmäismäärän joutuvat maksamaan ne joiden palkkatulon määrä ylittää noin euroa mutta yli neljäsataatuhatta ihmistä pääsee eroon yle verosta kokonaan

arvoisa puhemies nyt hallituksen olisi varmaan syytä jotenkin päättää keskuudessaan kiristyykö työn verottaminen vai eikö se kiristy tässä edustaja heinonen kovasti todisteli että työn verottaminen ei ole kiristynyt mutta juurihan edustaja kiviranta pääsi kehumaan sitä että solidaarisuusveron alarajaa oli laskettu niin että että kiristetty oli sittenkin

pienipalkkaisia koululaisten vanhempia sitä ette voi kiistää

on humpuukia sanoa että kenenkään verotus ei kiristy kyllä te kiristätte

edustaja heinonen hehkuttaa talouden elpymistä ja se on hyvä asia työllisyys paranee talous kasvaa mutta kun puhutaan ensi vuoden veroratkaisuista joilla suurituloisiin kohdistuvalla veroelvytyksellä aiheutetaan julkistalouteen alijäämää ja lisätään valtion velkaantumista niin mitä tekemistä ensi vuodelle kohdistetuilla mittavilla veronkevennyksillä on sen talouskehityksen kanssa jota on saavutettu viime vuonna ja tänä vuonna

herra puhemies edustaja heinonen vaikka arvostankin että olette ainoana kokoomuslaisena paikalla täällä minusta se on hyvä niin toivoisin että ette olisi ihan niin julma jyrki kataista ja alexander stubbia kohtaan vähän moittiessanne viime hallituksen linjoja täällä yleisesti kyllä se oli ihan hyvä että silloin oikeudenmukaiselta pohjalta tehtiin näitä veroratkaisujakin palaan nyt vielä tähän lapsivähennykseen silloin oli tietenkin kokoomuksen kanssa hieman tekemistä että kokoomus suostui ylipäätään tähän lapsivähennykseen me sosiaalidemokraatit sitä kaiken kaikkiaan vaadimme vaadimme kovasti mutta edustaja heinonen kun teilläkin kuitenkin uskoisin olevan paljon lapsiperheitä äänestäjinä tehän voisitte nyt sillä tavalla heltyä ja kertoa esimerkiksi ministeri orpolle terveisiä sen suhteen että voisi reiluuden nimissä nyt harkita hallitus vielä että tähän lapsivähennykseen puututtaisiin

arvoisa puhemies edustaja harakka en sanonut että kenenkään verotus ei kiristyisi totta kai verotus kiristyy sillä välillisiä veroja muutetaan siellä tulee tupakkaveron korotusta mutta työn verotus ei kiristy tässä on esimerkiksi veronmaksajien veronmaksajien tekemä selvitys puolueeton veronmaksajien tekemä selvitys kaksituhattakahdeksansataa euroa kuukaudessa ei muutosta kolmetuhattakolmesataa euroa kuukaudessa ei muutosta viisituhattaviisisataa euroa kuukaudessa ei muutosta kahdeksantuhattakahdeksansataa ei muutosta eli siinä huolehditaan nimenomaan siitä että työn verotus ei tässä tilanteessa kiristy sen takia hyvää oli myös se että kiinteistöveron alarajaa ei tarvinnutkaan korottaa tällaisessa tilanteessa kun talous on nyt saatu kasvuun ja itse asiassa ne tuotot joita sillä alarajan korotuksella tavoiteltiin ovat jo toteutuneet ilman tätä pakkokorotustakin tämä on järkevää

totean että kovin ovat vaihtelevia nämä sosiaalidemokraattien puheet solidaarisuusverosta tosiasia on kuitenkin se että tämä hallitus on pudottanut edellisiin hallituksiin viime vaalikauden hallituksiin verrattuna vuositulorajaa mistä solidaarisuusvero alkaa yhdeksästäkymmenestätuhannesta noin seitsemäänkymmeneenneljääntuhanteen euroon jos nyt muistan vuosi sitten tätä keskustelua täällä niin muistaakseni muun muassa edustaja heinäluoma ja varmaan muutkin sosiaalidemokraatit olivat sitä mieltä että tämä seitsemänkymmentäneljätuhattakaksisataa euroa on liian korkea raja ja että sen pitäisi alkaa vielä alempaa tässä oikeastaan faktat tästä asiasta luulisi että sosiaalidemokraatit kiittelisivät tätä hallituksen solidaarisuusverolinjaa

edustaja heinonen hiukan oikaisi mutkia suoriksi aiemmassa puheenvuorossaan todettakoon nyt vielä että myös perussuomalaiset ovat olleet laatimassa hallituksen linjaa jonka mukaan tuloverotusta tullaan hallituskauden aikana keventämään siten että työnteko tulee kannattavammaksi linja on periaatteessa hyvä mutta toki nyt kun olemme joutuneet oppositioon haluamme kohdistaa tuloveron kevennykset oikeudenmukaisemmin kuin hallitus on esittänyt edustaja vähämäki piti hyvän puheenvuoron ja katsauksen perussuomalaisten vaihtoehdosta ja meidän tekemästämme vastalauseesta hallituksen tuloverotusta koskevalle politiikalle kannatankin edustaja vähämäen esittämiä vastalauseen kuusi

mukaisia muutosesityksiä me perussuomalaiset katsomme että tuloverotuksen keventämistä tulee painottaa nykyistä selkeämmin pieni ja keskituloisille kuten omassa vaihtoehtobudjetissamme olemme esittäneet haluamme satsata viidenkymmenen miljoonan euron lisätuloveronkevennykset juurikin tai ainakin merkittäviltä osin pienituloisimmille palkansaajille esimerkiksi noin tuhatkaksisataa euroa kuukaudessa ansaitseva palkansaaja hyötyisi meidän esityksessämme euromääräisesti eniten ja katsomme että tämä parantaisi pienimpiä palkkatuloja saavien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia ja samalla samalla parantaisi heidän elinolosuhteitaan kustannukset keräisimme kokonaan muista kohteista kuten kehitysapua koskevista säästöistä ja vastapainona esitämme muun muassa uuden kehitysapumallin luomista joka perustuu lahjoituksiin ja niistä annettaviin verovähennyksiin tämän lisäksi esitämme myös eläketulo ja invalidivähennyksen invalidivähennyksen korottamista haluaisimme lisätä kotitalousvähennyskelpoisen työkorvauksen osuutta ja haluamme myös lapsivähennyksen jatkumista

arvoisa puhemies ei se edustaja heinonen pystynyt rimpuilemaan irti siitä tosiasiasta että vaikka hän luetteli hyvin yleisellä tasolla näitä eri tuloluokkien veromuutoksia niin hän ei vastannut siihen mitä tapahtuu tämän vuoden ja ensi vuoden välillä työssä käyvälle perheelle jolla on pienet tulot on koululaisia on aivan varmaa että juuri tämän perhemuodon verot kiristyvät siitä ei päästä mihinkään siksi sanoin että on humpuukia sanoa että kenenkään työn verotus ei kiristy kun puhutaan työn verotuksen huojentamisesta niin jälleen tänä vuonna sosiaalidemokraattien vastalauseen ytimessä on pieni ja keskipalkkaisen työn verotuksen alennus jotta työllistyminen olisi houkuttelevampaa

vastaava vähennys kolmeentuhanteenkuuteensataan euroon saakka ylivoimainen enemmistö suomen palkansaajista ja eläkeläisistä hyötyisi työtulovähennysmallistamme ja eläkevähennysmallistamme samoin etuuksien saajien perusvähennysmuutoksella verotus kevenisi noin viisikymmentä euroa vuodessa jos kuukausitulot jäävät alle tuhannenkahdeksansadan euron puhemies vielä pari sanaa veronkierrosta ja aggressiivisesta verosuunnittelusta

vaikka ne eivät suoraan tuloverolakiin nyt tällä kertaa liitykään koska niihin liittyvät meidän tärkeimmät lausumamme tässä vastalauseessa jos hallitus todellakin haluaa tehdä veronkierrolle ja aggressiiviselle verosuunnittelulle jotakin niin silloin se voisi tehdä useita toimenpiteitä esimerkiksi eduskunnalle esityksen jossa yhteisön kotipaikkalainsäädäntöä selvennettäisiin

arvoisa herra puhemies juuri tuo mihin edustaja harakka äsken päätti kuvaa ehkä sitä että me olemme tosissamme sosiaalidemokraatteina tehneet työtä sen eteen että meillä olisi esittää konkreettisia todellisia vaihtoehtoja hallituksen veropolitiikalle ja kyllä minun mielestäni sellainen tietynlainen oikeudenmukaisuusnäkökulma on myös se että nimenomaisesti tekisimme kaikkemme jotta voisimme estää veronkiertoa ja ehkäistä aggressiivista verosuunnittelua ja kaikkea tätä minä olen ollut kyllä puhemies huolissani siitä että hallituksen linja tällä hetkellä näyttää olevan hieman toisenlainen eli meillä on monia esimerkkejä siitä että kovin on kuitenkin passiivista ollut tämä halu halu puuttua tosissaan tähän veronkiertoon ja ja kaiken kaikkiaan erilaiseen verovälttelyyn mutta puhemies oikeastaan sen lisäksi että peräänkuulutamme oikeudenmukaisempaa veropolitiikkaa haluaisin myös kiinnittää huomiota tässä vaiheessa siihen tärkeään asiaan nimeltä työllisyys ja nythän on kuitenkin niin että

hallituksella on suunnattomasti varaa laskea vaikkapa miljoonaperintöjen verotusta tai hallituksella on varaa tehdä apteekkarivähennyksiä tai hallituksella on varaa suurten metsäomistusten haltijoiden verotusta keventää hallituksen omissa asiantuntija arvioissa tai niissä arvioissa joita annetaan esimerkiksi lainsäädännön lainsäädännön arviointineuvostossa ja osin hallituksen omissa esityksissäkin lukee ulos se nämä eivät lisää merkittävällä tavalla työllisyyttä eivät ne lisää työllisyyttä tässä tilanteessa niin miten ihmeessä voi millään tavalla olla perusteltua kuluttaa sitä kapeaa kapeaa liikkumavaraa taloudessa tämänkaltaiseen politiikkaan kun jos sen sijaan helpottaisimme pieni ja keskituloisten palkansaajien ja eläkkeensaajien

arvoisa herra puhemies ihan vaikka edustaja heinonen ei ole paikalla palautan mieleen sen periaatteen jota tosiaan edellistä edellinen hallitus noudatti aloittaessaan sopeutustoimet kun valtiontalous ja julkinen talous edellyttivät sopeutustoimia niin tehtiin todella periaate että pyritään näistä sopeutustoimista tekemään vain puolet leikkauksilla ja pyritään toinen puoli tekemään oikeudenmukaisilla veronkorotuksilla edustaja heinonen ja hänen oppi isänsä ja opetuslapsensa ovat sitä mieltä että kaikki olisi pitänyt tehdä pelkkinä raakoina leikkauksina mikä olisi tarkoittanut että esimerkiksi opetuksesta sivistyksestä tutkimuksesta ja monesta muusta kohteesta olisi leikattu miljardeja ja miljardeja enemmän olen edelleen sitä mieltä että se periaate sopeutuksen mitoittamiseksi siinä tilanteessa oli oikea pyritään saamaan puolet säästöistä leikkauksilla ja puolet keräämään sitten tulonlisäyksillä no nyt on suhdannetilanne se että talous kasvaa työllisyys paranee ja kyllä on todella syytä talouspoliittisesti kyseenalaistaa veroelvytyksen mittava käyttäminen tässä yhteydessä yhden pilkku viiden miljardin luokalla itse asiassa

kun asiantuntijatkin toteavat että nämä muun muassa kikyyn liittyvät veronkevennykset heikentävät julkisen talouden rahoitustilannetta ensi vuonna tarkoittaa sitä että hallitus ottaa velkaa lisää jotta se pystyy tarjoamaan näitä mittavia

kuinka velkaantuminen on tosi paha asia ja kuinka se kaatuu lastemme ja lastenlastemme syliin ja sitten jotta pystytään tarjoamaan joillekin mittavia verohelpotuksia tämä velkaantuminen sallitaan entistäkin suurempana verotuksen periaate on se että veroa kerätään veronmaksukyvyn mukaan vasemmistoliiton sekä budjettivaihtoehto että myös näihin verolakeihin kohdistuvat muutosehdotukset tähtäävät tämän periaatteen toteuttamiseen itse asiassa verotuksen progressio joka toteuttaa tätä että maksukyvyn mukaan veroja kerätään on heikentynyt tässä lähihistoriassa todella voimakkaasti ja jos asetetaan tilanne niin että mikä on aidosti progressiivista verotusta niin tasaverotuksen rooli on sellaista yhdeksänkymmenen prosentin luokkaa niin paljon meillä on siirtynyt verotusta enemmän tasaverotuksen välillisen verotuksen suuntaan tähän vasemmistoliitto esittää muutoksia yksi esimerkki joka on asiantuntijoiden ehdottama koskee listaamattomien osinkojen saajien kohtuutonta veroetua monet asiantuntijat valtiovarainministeriön omat asiantuntijat tai heidän asettamansa työryhmät ovat esittäneet että tähän pitäisi pikaisesti puuttua mutta mitään ei tunnu tämänkään osalta tapahtuvan vasemmistoliitto esittää listaamattomien yritysten osinkojen epäreilun suosimisen lopettamista siten että verovapaiden osinkojen raja niin sanottu normaali tuottoraja lasketaan kahdeksasta kolmeen prosenttiin sen lisäksi mitä tulee tuloveroasteikkoihin ehdotamme asteikon kiristämistä siten että suurituloisilta kerätään suhteessa enemmän verotuloja perusvähennyshän on se tapa jolla pystytään auttamaan kaikista pienituloisimpia ja sen vähennyksen parantamista hallitusta enemmän myöskin esitämme lisäksi esitämme pari lausumaa tähän tähän liittyen

joilla tähdätään tähdätään verotuksen rakenteiden korjaamiseen ja oikeastaan voisin kun aikaa vielä on todeta että lausumat ovat seuraavia eduskunta edellyttää että hallitus tuo viivyttelemättä eduskunnan käsiteltäväksi esityksen pääomaverotuksen progression tuntuvaksi korottamiseksi siten että lopullisena tavoitteena on pääomatulojen verotuksen yhdenmukainen verokohtelu muiden tulojen kanssa

edustaja heinonen esitti kritiikkiä sosiaalidemokraattien linjalle mutta nyt kun hän saisi vastauksia niin hän poistui salista hän kyseenalaisti sitä että menosopeutusta tai budjetin tasapainoa on haettu sitä kautta että puolet on tehty menosopeutuksena ja ja puolet on tehty veronkorotuksena silloin kun sosiaalidemokraatit ovat olleet hallituksessa yksinkertainen syy tähän on oikeudenmukaisuus ja tulonjakopolitiikka ei siinä sen kummallisempaa taustaa ole jos me teemme pelkällä

ja sen työllistämisvaikutuksia sieltä sisältä käsin siksi me suuntaamme veronkevennykset palkansaajien kohdalla pienituloisimmille heinonen peräsi myös sitä miksi lapsivähennyksestä tehtiin antti rinteen aikana määräaikainen tausta lienee se että rinne ei halunnut tehdä lapsilisään leikkausta ja kun hallitukselle kokonaisuudessansa jossa siis kokoomus oli pääministeripuolueena ei sopinut se että tämä leikkaus olisi korjattu niin siihen etsittiin korvaavaa keinoa ja korvaavaksi keinoksi tuli lapsivähennys ja se kohdennettiin nimenomaan pienituloisimpiin sen takia että se kohdistuu oikeudenmukaisesti tulonjaon näkökulmasta juuri niille jotka kipeimmin sitä tarvitsevat sen vuoksi siitä tuli määräaikainen että haluttiin nähdä miten se toimii no nyt me tiedämme että se ei ole paras mahdollinen keino tukea lapsiperheitä

arvoisa puhemies jatkan tästä edustaja filatovin hyvästä puheenvuorosta täällä on tosiaan tänäänkin keskusteltu keskusteltu paljon tuloverotuksen kevenemisestä mutta kuten nyt monelta taholta ja edustaja filatovin suusta äsken on kuultu joidenkin lapsiperheiden verotus tulee valitettavasti kiristymään ensi vuonna merkittävästi lapsivähennyksen poistuessa lapsivähennys on ollut tärkeä jopa neljänsadan euron arvoinen tuki monelle perheelle joka kamppailee

ja kuten on todettu edes tämä paljon puhuttu sinänsä hyvä varhaiskasvatusmaksujen alentaminen ei ei kuitenkaan auta niitä lapsiperheitä joissa on pelkästään kouluikäisiä lapsia tämä on yksi syy sille miksi me perussuomalaiset olemme esittäneet lapsivähennyksen jatkamista se olisi ollut hyvinkin mahdollista hallituksella olisi ollut tässä kaikki kaikki keinot käytettävissä mutta he eivät ole asiaan esityksessään puuttuneet asia on kaiken kaikkiaan tärkeä meidän meidän syntyvyytemme on suomessa nyt hyvin alhaisella tasolla itse asiassa alhaisimmillaan puoleentoista vuosisataan ja niinpä keinoja sen sen ja lapsiperheiden aseman parantamiseksi tulisi tulisi kyllä löytää valitettavasti sali on hyvin tyhjä kun tästä tärkeästä asiasta ja verotuksesta yleensäkin keskustellaan edustaja heinonen joka kritisoi lapsivähennystä on jo poistunut tosiaan paikalta mutta arvostamani veroasiantuntija edustaja kiviranta näyttää edelleen olevan puolustamassa

hallituspuolueiden edustajana hallituksen esitystä hyvin hyvin innokkaasti ja hyvä niin haluaisin tiedustella arvostamaltani edustaja kivirannalta hänen käsitystään siitä mikä mikä vaikutus tällä hallituksen tuloveroesityksellä ja siihen liittyvällä lapsiperhevähennyksen poistumisella tulee olemaan lapsiperheiden taloudelliseen asemaan erityisesti niissä perheissä joiden lapset ovat jo kouluikäisiä eivätkä perheet siten hyödy tästä varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta

arvoisa puhemies oli tosiaan mielenkiintoista kuulla edustaja filatovin selvitys viime kauden hallitusten sisäisistä keskusteluista ja ehkä pienistä ristiriidoistakin mutta en pyytänyt sen takia puheenvuoroa edustaja saviolle voisin todeta että että sanoin jo täällä että tämä tuloverotuksen esitys on varsin tasapainoinen tässä otetaan eri tulotasot huomioon sopivalla tavalla tässä

kaikilta osin inflaatiotarkistus ja varsinainen veronkevennys tässä korotetaan työtulovähennystä sitä on muistamani mukaan kaksi kertaa jo sipilän hallituksen aikana korotettu tätä ennen ja perusvähennystäkin korotetaan toiseen kertaan eli tässä otetaan huomioon varsin hyvin näitä eri tulonsaajaryhmiä ja tulotasoja sitä kautta myös lapsiperheet otetaan huomioon näitten varhaiskasvatusmaksujen alennusten lisäksi mutta sitten voisin kertoa että minulla on tapana kirjoittaa aina tuossa vuodenvaihteessa jo pitkät ajat monet vuodet olen kirjoittanut erääseen talouslehteen vuodenvaihteen muutosten tarkastelu viime hallitusten aikana viime eduskuntakaudella se oli aina synkkää kirjoitettavaa kun kun talous ei kasvanut välillä jopa supistui työllisyys heikkeni valtionvelka kasvoi hulvattomasti ja budjetin tasapainosta ei ollut minkäänlaista toivoa näköpiirissä ymmärrän kyllä opposition epätoivoa kun nyt tilanne on täysin päinvastainen talous kasvaa tänä vuonna ilmeisesti nelisen prosenttia ensi vuonna kolme viiva neljä prosenttia myöskin ja mikään ei viittaa siihen ettei tämä kasvu jatkuisi työllisyys paranee koko ajan valtiontalouden tasapaino on näköpiirissä

hyvä jatkaa arvoisa puhemies se on näköpiirissä ja jää seuraavan hallituksen toteutettavaksi kyllä kolmen koululaisen isänä minun täytyy erittäin painavasti tässä esittää se huoli että että kun ja yhteiskunnassa laajemmin puhutaan lasten tasa arvoisista mahdollisuuksista ja ja nuorten asemasta ja kun esimerkiksi itsenäisyyden sata vuotisrahasto on on nimenomaan suunnattu lapsille ja nuorille kuten oikein on ja samaan aikaan meillä on hyvistä pisa tutkimuksista edelleen se huoli että esimerkiksi poikien ja tyttöjen väliset oppimiserot ovat suuret niin kyllä täytyy vain ihmetellä sitä

kaikki tietävät että että syrjäytyminen on tosiasia tämä on vakava asia ja nyt olisi ollut mukavaa jos juhlapuheiden sijaan myöskin itse tässä tässä budjetissa ja tuloveroasteikossa olisi huomioitu se että että huolehditaan pienipalkkaisista koululaisten vanhemmista lisäksi haluaisin sanoa vielä pari sanaa yleisestä talouspolitiikasta ja tulen sitä varten vielä puhujapönttöön

toinen osa tätä puheenvuoroa oikeastaan on

isolla pensselillä maalaamista tämä ajatus herää kun kuuntelee ennen kaikkea nykyisten hallituspuolueiden näkemystä siitä mikä on ollut suhdannetilanne mikä on taloustilanne mikä on verotuksen rooli yhteiskuntien menestyksessä kun aika usein täällä salissa väitetään niin että edellisen hallituskauden vaikeudet johtuivat siitä että verotettiin liikaa niin usein tulee aika epätoivoinen olo eivätkö nämä edustajat ole kuulleet koko eurooppaa koetelleesta lamasta joka nyt vasta kymmenen vuoden jälkeen on on pikkuhiljaa hellittänyt eurooppa on kasvussa ja suomi on viimeisten joukossa päässyt siihen mukaan

taikka itse asiassa suomalaisten kansallisten hallitusten toimin on onnistuttu saamaan suomi huonoon jamaan kun koko euroopalla on mennyt huonosti ja suomella erityisen vientiriippuvaisena maana on on mennyt vielä huonommin kuin millään muulla maalla mikä se logiikka on onko se niin että aurinko nousee kun kukko kiekuu vai kenties toisinpäin

syvensivät sitä lamaa joka pankkikriisistä joka tapauksessa aiheutui ja saivat aikaan sen että valtioilla oli oli puolipakko ottaa lisää velkaa silloin kun taantumassa kiristetään joudutaan tilanteeseen jossa julkisen sektorin rajut leikkaukset johtavat työttömyyden lisääntymiseen työttömyysmenojen ja sosiaalimenojen rajuun lisääntymiseen ja

suomen ongelma sanon nyt varmaankin kolmannen kerran tänään että että rakenteellinen alijäämä josta siis suhdannevaikutukset on putsattu pois uhkaa olla kaksi miljardia euroa suurempi vuonna yhdeksäntoista kuin mitä hallitus itse on on luvannut

arvoisa puhemies toisin kuin edustaja kiviranta täällä epäili emmehän me siitä epätoivoa lainkaan tunne että nyt talous kasvaa päinvastoin me toteamme äskeiseenkin puheenvuoroon vedoten että jo oli aikakin jotenkin minusta vain tuntuu siltä se oli aika kuvaava tämä tämä kielikuva minkä edustaja harakka toi että ilmeisesti on niin todellakin että nyt tämä hallitus luulee että silloin se aurinko nousee kun kukko kiekuu näinpäin ilmeisesti tuo luulo on mutta päinvastoin tässähän ovat juuri ongelmana olleet nämä tietynlaiset suhdannetilanteeseen sopimattomat arvovalinnat ja talouspoliittiset valinnat koko tämän hallituskauden ja pelkään puhemies että sen hedelmiä seuraava hallitus koostuu se miten vain joutuu eräällä tavalla sitten paikkaamaan koska nyt tehdään monia virheitä syödään todella paljon veropohjaa ja lisätään eriarvoisuutta ja me kaikki tiedämme kuinka vaikea näitä näitä asioita on joskus paikata haluaisin kuitenkin tähän loppuun todeta puhemies että kyllä minä arvostan sitä että edustaja kiviranta on täällä paikalla koska hän näyttää nyt olevan ainoa hallituspuolueen edustaja ihan oikeasti nyt kun olisi mahdollisuus käydä sitä debattia tietenkään tässä nyt sitten sitä ei käydä odottakaahan vain arvoisat hallituspuolueet kun tulee seuraava kyselytunti tai joku niin jos siellä jälleen kerran joku sanoo että kun sdp niin rakastaa velanottoa tai muuta eli antaa väärää todistusta lähimmäisistä niin kyllä minä sitten vetoan siihen että voisi olla täällä kuulemassa tätä keskustelua ja ihan oikeasti tutustua käydä debattia ja puolustella mutta ilmeisesti tässä on puhemies se hyvä lopputulos ja johtopäätös tehtävä että ilmeisesti nämä meidän vaihtoehtomme ovat niin hyviä että juurikaan kukaan hallituspuolueiden edustaja ei näe tarpeelliseksi täällä täällä olla niitä puolustelemassa ja kiistämässä että ilmeisesti tämä myös osoittaa osaltaan sitä että työmme on otettu sen verran vakavasti ettei haluta

puhemies pyysin tämän puheenvuoron ainoastaan todetakseni pöytäkirjoihin että meillä on täällä myös toinen hallituspuolue keskustan edustaja edustaja pylväs edustaja kivirannan seurana edustaja kivirannalle kuitenkin monet kiitokset siitä että hän on on ahkerasti ja ja urheasti täällä usein opposition seurana kun näistä asioista puhutaan sen sijaan on kyllä pakko ihmetellä että valtiovarainministeripuolue kokoomus yleensä loistaa niin kuin nytkin täysin poissaolollaan näissä näissä keskusteluissa ja jos vielä laskettaisiin pois edustajat zyskowicz ja heinonen silloin voitaisiin sanoa että osallistumisprosentti on kutakuinkin nolla ja vielä on pakko todeta merkillisestä hallituspuolueesta jota on vaikea nyt sitten no sovitaan nyt että se on sellainen pikkuruinen takiainen nykyhallituksen takinliepeessä näistä sinisistä jotka ylistävät tätä hallituksen politiikkaa aina ja kaikkialla ainoana mahdollisena ja suurena ja viisaana että kyllä heitä täällä salissa näkyy todella vähän puolustamassa omaa ja hallituksen linjaa että että tässä mielessä on on kyllä murheella todettava todettava se että samat henkilöt jotka tuolla ennen vaaleja vaaliteltoilla kiihottivat kansaa oikein urakalla ovat täällä eduskunnan salissa täällä varsinaisella työmaallaan varsin näkymättömiä ja oikeastaan näyttävät melko haluttomilta osallistumaan mihinkään keskustelui

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolmetoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tämä muutos mitä esitetään varainsiirtoverolakiin tarkoittaa sitä että maataloudessa voi siirtyä ensi vuoden alusta osakeyhtiömuotoon osakeyhtiömuotoon muiden perheyritysten kanssa tasavertaisesti kun yritysmuodon muutoksessa ei enää tarvitse maksaa neljän prosentin varainsiirtoveroa kiinteän omaisuuden siirtämisestä osakeyhtiöön tämä tarkoittaa sitä että osakeyhtiömuotoon siirtyminen käy nyt mahdolliseksi sillä tavalla että se on järkevä yritystoiminnan suora jatkuminen toisessa yritysmuodossa ja ja uskon että tämä varainsiirtoverokustannuksen poistuminen lisää maatalouden yhtiöittämisiä ensi vuoden alusta lähtien nythän näitä toteuttamisia on lykätty tuon hallitusohjelmakirjauksen takia osakeyhtiömuotoisia maatilojahan on suomessa toistaiseksi hyvin vähän noin seitsemänsataa ja kaiken kaikkiaanhan maatiloja on vielä lähes viisikymmentätuhatta joten suurta joukkoa tämä ei koske mutta nimenomaan tuo osakeyhtiön kahdenkymmenen prosentin yhteisöverokanta kiinnostaa varmaan monia velkaantuneita tiloja jotka ovat tehneet merkittäviä investointeja ja ja uskon että tämä yhteisöverokanta on yksi syy osakeyhtiöittämiseen ja aika keskeinenkin syy

arvoisa puhemies yritystoiminnan kehittäminen ja jatkuvuus vaatii yleensä sitä että yrityksellä on mahdollisuus järkevästi kehittää toimintaansa ilman erilaisia hallinnollisia esteitä tämä hallituksen esitys kuten valtiovarainvaliokunnan mietintökin todistaa

merkittävää varallisuutta varainsiirtoveron alaista varallisuutta lisäksi pidän aika hyvänä huomiona sitä että valiokunta on ottanut kantaa siihen että tämän kokonaisverotuksen tarpeita on syytä tarkastella laajemmin ja siihenkin on tässä valiokunnan mietinnössä otettu kantaa jota kyllä kannatan
arvoisa puhemies itse tähän esitykseen huomautettavaa sillä edellytyksellä luonnollisestikin että voidaan varmistua siitä kuten valiokunnan verojaostolle vakuutettiin että tämä varallisuuden siirto liittyy keskeisessä määrin samaan toimintaan samojen henkilöiden osalta ei ole mitään syytä tietenkään vaikeuttaa jo entisestään vaikeuksissa olevaa maatalouselinkeinoa huomautan vain siitä keskustelusta mikä käytiin täällä vuosi sitten kun käsiteltiin niin sanottua yrittäjävähennystä eli apteekkarivähennystä että silloin moni sanoi että on jonkinmoinen ongelma että suomen yrityksistä niin suuri osa on osakeyhtiöitä toisin kuin valiokunnassa kuullut asiantuntijat joiden mielestä on aivan luonnollista että erityyppisessä yritystoiminnassa on erityyppisiä yhtymiä joskus joskus toiminimiä joskus henkilöyhtiöitä avoimia yhtiöitä ja sitten osakeyhtiöitä no nyt ilmeisesti olemme kaikki tulleet siihen tulokseen että että se ei suinkaan ole mikään ongelma vaan se että että suomessa on osakeyhtiöitä on aivan tervetullut ja erinomainen piirre tältä osin valiokunta ja ilmeisesti myöskin eduskunta ovat kansalaisten asialla siltä osin kuin pyrimme auttamaan heitä hyväksyttävään verosuunnitteluun

arvoisa puhemies varmuuden vuoksi sanon että tuloverolain kahdeskymmenesneljäs pykälähän edellyttää että varat ja velat siirtyvät sellaisenaan osakeyhtiöön eli noudatetaan kirjanpidollista jatkuvuutta myöskään omistussuhteet eivät saa muuttua tämän osakeyhtiöittämisen yhteydessä ainakaan minä en ole sellainen kansanedustaja joka olisi pitänyt osakeyhtiötä millään tavalla huonona yritysmuotona päinvastoin olen toisaalta tietysti puolustanut myös yrittäjävähennystä joka kohdistuu toiseen puoleen yrittäjäkuntaa mutta suomen yrittäjien jäsenkunnasta siis noin puolet on osakeyhtiöitä ja noin puolet harjoittaa yritystoimintaa muussa kuin osakeyhtiömuodossa eräs tilintarkastajaystäväni tuossa takavuosina kun suomessa oli jopa seitsemänkymmenen prosentin ansiotulon rajaveroaste oli sitä mieltä että ei oikeastaan voi yritystoimintaa harjoittaakaan muussa kuin osakeyhtiömuodossa tosin silloin osakeyhtiöitäkin verotettiin paljon ankarammin kuin nykyään

arvoisa puhemies tämä on yksi niistä lakipaketeista joita hallitus on pitänyt työllisyyspolitiikkansa kulmakivenä ei ehkä kulmakivenä mutta työvoimapuolen tapahtumien helmenä mutta tähän ei ole uskallettu kirjoittaa työllisyysvaikutuksia vaan on arvioitu että niitä saattaa olla tai saattaa olla että niitä ei kovin paljon ole jos lukee tuota hallituksen esitystä sinänsä nämä esitykset ovat ihan hyviä yhtä lukuun ottamatta elikkä meillä nyt jo on olemassa työttömälle tarjottu liikkuvuusavustus joka mahdollistaa sen että että jos jos onnistuu löytämään työtä kauempaa kotipaikkakunnastansa niin voi jonkun aikaa saada tukea tähän tätä on käytetty hyvin vähän varmaan yksi syy on se että työttömät eivät ole tienneet sen olemassaolosta välttämättä toisaalta se että tuki on aika vähäinen ja toisaalta se että silloin jos pitkästä työttömyydestä työllistyy työllistyy usein matalapalkkaiseen työhön ja on hankala mennä hyvin pitkän matkan päähän työhön no nyt esitetään että tämä olisi mahdollista myös osa aikatyössä sinänsä se on ihan hyvä asia

on heikko toinen esitys on se että työttömyysturvalla voisi helpommin aloittaa yrityksen tässä ei ole uskallettu arvioida työllisyysvaikutuksia työelämä ja tasa arvovaliokunta kävi tätä läpi ja piti sitä sinänsä hyvänä esityksenä mutta kun meillä kuitenkin on olemassa starttiraha jo nyt näiden suhde näyttäytyi vähän kummallisena hyvä puoli tässä esityksessä on se että tämä vähentää varmasti työhallinnon taakkaa selvitellä sitä työllistyykö yrittäjänä kokopäiväisesti vai osa aikaisesti vai miten vaan sen neljä kuukautta voi ihan automaattisesti työttömyysturvalla rauhassa perustaa yritystä ja toimia yrittäjänä mutta niin on voinut starttirahallakin tehdä tosin se on on ollut päätösperusteinen eli te hallinnossa on päätetty saako sen starttirahan vai ei no tämän vapaan ja starttirahan suhde on sellainen että neljä kuukautta saa työttömyysturvan suuruista etuutta mutta jos yritystoiminnasta tulee tuloja

tässä työtön varmasti joutuu miettimään kumpi hänelle on edullisempi asia helpompi on ottaa tämä neljä kuukautta mutta starttirahan kautta varsinkin pienituloinen ihminen saattaa saada enemmän hyötyä itsellensä no voiko sitten starttirahan saada käytettyään tätä etuutta siihen vastaukset olivat kyllä luvalla sanoen aika sekavia valiokunnassa kun tätä käsiteltiin ja toivon että siihen löytyy selkeä linjaus lähtökohta oli se että jos yrittäjäaikana pystyy osoittamaan että että on osa aikainen yrittäjä sen jälkeen ikään kuin arvioitaisiin arvion kautta sitä onko tuo yritystoiminta kokoaikaista vai vai osa aikaista no tämä on aika kummallinen menettely kun sitten niiden kohdalla jotka eivät olisi käyttäneet tätä etuutta arvioitaisiin te hallinnon näkökulmasta aika sekavia tällaiset vapaat etuudet usein ovat vaikka ne sinänsä kuulostavat fiksuilta ja hyviltä näistä ongelmista huolimatta esitys on kannatettava ja aina kannattaa kokeilla tällaisia byrokratiaa keventäviä malleja mutta tämä varmasti kyllä jättää starttirahan

työttömyyden alkuvaiheessa jos yrityksiä perustetaan työelämä ja ja tasa arvovaliokunta esitti että että olisi ollut mahdollisuus päästä tämän järjestelyn piiriin jos yrityksen on aloittanut jo siinä vaiheessa kun on vielä irtisanomisaika päällä mutta sosiaali ja terveysvaliokunta totesi että se lisäisi todennäköisesti valtion ja ja kassojen kustannuksia eikä siihen siitä syystä lähtenyt mukaan no tämä järjestely saattaa johtaa siihen että yritys perustetaan hieman myöhemmin kuin se olisi voitu perustaa mutta luulen että ne viiveet tästä näkökulmasta ovat pieniä eikä tästä kovin suurta haittaa siitä näkökulmasta tule

ole vielä tullut mutta tähän pakettiin kuuluu kuuluu pykäliä jotka liittyvät erityisesti ammatillisten opintojen päätoimisuuden arviointiin itse asiassa hallituksen esitys olisi vaikeuttanut työttömyysturvalla opiskelua sinänsä on selkeää että ammatilliset opinnot lasketaan käytännössä aina kokoaikaisiksi ellei voi lukea hyväksi niitä varhempia opintoja mitä on jossakin suorittanut ja siitä näitä selvitysvelvollisuuksia ei tule mutta on se että silloin myöskään ei voi työttömyysturvalla koskaan opiskella sosiaali ja terveysvaliokunta onneksi korjasi pienen virheen joka täällä oli koska laki oli rakennettu siten että opintotukilakiin olisi tehty muutoksia mutta opintotukilakiin ei ole tehty niitä muutoksia joita tämän lain valmistelussa oli luvattu joten tämä korjaus tänne sisään on tehty mielestäni pitää seurata tätä työttömyysturvalla opiskelun ja ammatillisten opintojen välitilaa koska on riskinä se että jatkossakin meillä on ihmisiä jotka eivät saa työttömyysturvaa eivätkä myöskään saa opintotukea koska heidän opiskelunsa on niin vähäistä tämä on kerrassaan kestämätön tilanne toivon että jos näitä ilmenee ne korjataan välittömästi

asiantuntevasti kaikkea sitä esitys pitää sisällään varmasti oli tärkeää juuri tämä viimeinenkin havainto sen suhteen että pitäisi katsoa ettei sitten tule sellaisia tilanteita että henkilö ei saa kumpaakaan nämähän ovat tietenkin niitä kohtuuttomia itse kun en näissä kummassakaan valiokunnassa ole läsnä niin minun on mahdotonta kaikkia yksityiskohtia hahmottaa mutta periaatteet kyllä ja tuo on tärkeä havainto mutta kiinnitin huomiota myös siihen mitä edustaja filatov aluksi sanoi että tämä on niitä esityksiä joiden työllisyysvaikutuksia ehkä hallitus itsekään ei niin kauheasti varmasti kaiken kaikkiaan viitaten siihen edelliseenkin keskusteluun veropuolelta pitäisin hyvin tärkeänä että hallitus kaikessa politiikassaan maksimoisi työllisyysvaikutukset koska uskoisin että muutaman vuoden passiivisuus tässäkin suhteessa on saattanut meidät siihen tilanteeseen että talous ehkä meillä vähän

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista

asia nyt

voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä
arvoisa puhemies tämä esitys valtakunnallisista opinto ja

on perusteiltaan varsin hyödyllinen lakiesitys tässä uudessa laissa säädettävään perusopetuksen lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen tietovarastoon tullaan jatkossa tallentamaan muun muassa opiskelua suorituksia ja tutkintoja koskevia tietoja joita henkilö mahdollisesti tarvitsee koulutukseen hakeutuessaan tai työelämän erilaisiin tarpeisiin myös opetuksen ja koulutuksen järjestämistä sekä rahoitusta koskevia tietoja tullaan tallentamaan tähän uuteen tietovarantoon lakiesityksessä määritellystä opiskelijavalintarekisteristä voidaan myös luovuttaa henkilötietoja muun muassa muille opetuksen järjestäjille ministeriölle kansaneläkelaitokselle ja eräille muille laissa määritellyille osapuolille lakiesitys edistää huomattavasti koulutukseen ja opiskeluun liittyvien tietojen sähköistä tallentamista ja siirtämistä ja se myös edistää koulutukseen hakeutumista aiemmin opitun tunnistamista ja tunnustamista sekä elinikäistä oppimista nämä ovat erittäin hyviä tavoitteita tässä hallituksen alkuperäisessä esityksessä ei kuitenkaan ollut rajattu arkaluontoisten henkilöön liittyvien tietojen luovuttamista välttämättömiin tilanteisiin mistä perustuslakivaliokuntakin oikeutetusti antoi huomion omassa lausunnossaan tämän lausunnon perusteella sekä sivistys ja perustuslakivaliokuntien kuulemisten nojalla valiokunta päätti tehdä pykälämuutoksen siten että luovutettavien arkaluontoisten henkilötietojen tulee olla välttämättömiä tietojen vastaanottajalle ei vain tarpeellisia tämä muutos voi vaikuttaa jossain määrin kosmeettiselta mutta mutta nämä asiantuntijakuulemisessa annetut lausunnot ja perustuslakivaliokunnan lausunto myös toivat hyvin selkeästi esiin sen että pykälämuutos oli opiskelijoiden tieto ja oikeusturvan toteutumisen kannalta

arvoisa herra puhemies tässä edellä edustaja savio kävi hyvin hyvin läpi tätä esitystä valtakunnallisesta opinto ja tutkintorekisteristä tämä on järkevä järkevä hanke nimenomaan helpottamaan tiedonsaantia hakua ja toisaalta sitten tietojen luovuttamista kun opinnot kuitenkin tänä päivänä ovat ovat kasvavassa määrin sellaista elinikäistä oppimista että enää ole selkeää alkua ja ehkä päätepistettä niille opinnoille niin on hyvä että meillä on tällainen koottu koottu rekisteri opinto ja tutkintorekisteri itse toivoisin että tätä voitaisiin viedä edustaja savio tuossa toi esille nämä mihin näitä tietoja voidaan luovuttaa ja ne ovat varsin rajattuja tässä itse olen aikanaan tehnyt esityksen esimerkiksi pätevien opettajien rekisteristä siitä että meillä olisi rekisteri mistä esimerkiksi lasten vanhemmat taikka opiskelijat voisivat tarkistaa onko heidän opettajallaan pätevyys tähän tehtävään mitä hän hoitaa se ei useinkaan titteleistä näy kun kouluissa ollaan tai oppilaitoksissa ja silloin ehkä tämäntyyppinen rekisteri voisi jatkossa edetä siihen suuntaan että se olisi myös tietynlainen pätevyysrekisteri mistä voitaisiin varmistaa vaikkapa työtä hakiessa

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenestoinen yhdettätoista kaksituhattaseitsemäntoista pidettävään täysistuntoon puhemiesneuvosto ehdottaa että lisätalousarviota koskevan ehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa edustajan joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona kahdeskymmenestoinen yhdettätoista kaksituhattaseitsemäntoista kello neljätoista asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla jossa on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia yksityiskohtaisessa käsittelyssa tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään siltä osin kuin lisäta lousarvioon ei ole ole ehdotettu muutoksia se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena